nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies esittelen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön tämän esityksen päätavoitteena on toteuttaa iäkkäiden henkilöiden perustuslain mukaista oikeutta välttämättömään huolenpitoon ja riittäviin sosiaali ja terveyspalveluihin tavoitteena on turvata iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asiakkaille laadukkaat palvelut ja parantaa asiakas ja potilasturvallisuutta varmistamalla arvoisa edustaja lohi hetkinen täällä ei nyt niitä täytetään täältä puheenvuoropyyntölistaan sen jälkeen voi olkaa hyvä riittävä hoidosta ja huolenpidosta vastaava henkilöstö tehtävien huolelliseen toteuttamiseen lisäksi pyritään parantamaan iäkkäiden henkilöiden palveluja koskevaa tietopohjaa ottamalla käyttöön yhteinen koko maassa käytössä oleva arviointi ja suunnitteluväline kuten esityksen perusteluissa todetaan toimitaan iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon palveluissa suurelta osalta vanhuspalvelulain muun sosiaali ja terveyshuollon lainsäädännön sekä iäkkäiden palveluja koskevan laatusuosituksen tavoitteiden ja hengen mukaisesti kuitenkin palveluissa on valvonnan ja asiakaspalautteen pohjalta myös epäkohtia

valiokunta pitää lakiehdotusta iäkkäiden henkilöiden sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämisen kannalta erittäin tärkeänä ja puoltaa sen hyväksymistä lähinnä perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella ehdotettavin muutoksin esityksessä ehdotettu yhtenäinen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arviointijärjestelmä rai on kansainvälisesti käytetty ja sen käyttö perustuu eri maissa lainsäädäntöön muihin valtion asettamiin velvoitteisiin tai ohjaukseen arviointijärjestelmää on käytetty pitkään suomessa ja kansainvälisesti myös palvelujen kehittämisessä ja tutkimustyössä arviointijärjestelmän käyttämiselle saavutettavissa olevien hyötyjen täysimääräinen toteutuminen edellyttää kuitenkin toimijoiden yhdenmukaista ja riittävää kouluttamista järjestelmän asianmukaiseen käyttöön valiokunta pitää saadun selvityksen perusteella järjestelmän käyttöönottoa lakiehdotuksen mukaisesti asiakkaan tarpeiden mukaisten palvelujen laadukkaan toteutumisen kannalta hyödyllisenä sekä asiakkaiden yhdenvertaisuutta ja palvelujen asiakaslähtöisyyttä edistävänä sitten henkilömitoituksesta hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vanhuspalvelulain henkilöstöä koskevaa pykälää säännökseen lisättäisiin velvoite vähintään nolla pilkku seitsemän työntekijän toteutuneesta henkilöstömitoituksesta asiakasta kohti iäkkäiden henkilöiden tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä mitoituksessa otettaisiin huomioon vain välitöntä asiakastyötä tekevä henkilöstö henkilömitoitusta koskeva säännös nolla pilkku seitsemän työntekijän vähimmäismitoituksesta asiakasta kohti tulisi voimaan täysimääräisesti siirtymäajan jälkeen jotta kunnilla ja kuntayhtymillä sekä palveluntuottajilla olisi mahdollisuus varautua merkittävään henkilöstötarpeeseen

sekä kustannusten kasvuun valiokunta pitää henkilöstömitoituksen säätämistä tarpeellisena ja iäkkäiden henkilöiden välttämättömän huolenpidon ja palvelujen riittävyyden sekä asiakas ja potilasturvallisuuden kannalta perusteltuna potilasturvallisuuden toteutumista on seurattava myös lain voimaan tultua myös välittömän ja välillisen asiakastyön erottaminen mitoituksen sääntelyssä on tärkeää työnjaon selkeyttämiseksi samoin kuin sosiaali ja terveysalan koulutuksen ja työpaikkojen vetovoiman lisäämiseksi

arvoisa puhemies
valiokunta kiinnittää huomiota myös henkilöstön saatavuuteen hallituksen esityksessä ja valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on laajalti kiinnitetty huomiota henkilöstön saatavuuteen myös perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan huomiota sääntelyn toteutettavuuteen tältä osin hallituksen esityksen mukaan riskinä on myös että ainakin lyhyellä aikavälillä osa kotihoidon henkilöstöstä siirtyy ympärivuorokautisen hoidon palveluihin ja tämä aiheuttaa henkilöstövajetta kotihoitoon edellä mainituista syistä valiokunta edellyttää että kotihoidon riittävä henkilöstö turvataan kaikissa olosuhteissa valiokunta toteaa että ehdotettu henkilöstömitoituksen vaiheittainen voimaantulo helpottaa osaltaan henkilöstön saamiseen liittyviä paineita kun tarvittava lisähenkilöstön määrä jakaantuu useammalle vuodelle sosiaali ja terveysvaliokunta korostaa että koulutuspaikkojen lisäämisen ohella keskeisessä asemassa henkilöstön saatavuuden parantamisessa toimintayksiköiden pitkäjänteinen työhyvinvoinnin ja toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa ja alan houkuttelevuuden lisääminen

voimaantulon ja siirtymävaiheen osalta valiokunta ehdottaa lain voimaantulon siirtämistä kahdella kuukaudella ja siirtymäsäännöksen selkeyttämistä perustuslakivaliokunnan lausunnon perusteella henkilöstömitoituksen täysimääräinen voimaantulo ja velvollisuus käyttää rai arviointijärjestelmää alkavat siirtymäajan päättyessä ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentäkolme muilta osin laki tulee voimaan lokakuun alusta tänä vuonna

sosiaali ja terveysvaliokunta ehdottaa voimaantulo ja siirtymäsäännöksen kaksi ja kolme momentin muutoksia siten että momentista käy yksiselitteisesti ilmi henkilöstömitoituksen suuruus siirtymäaikana muutoksen tarkoituksena on toteuttaa perustuslakivaliokunnan lausunnossa esitetty lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen vaikuttava huomautus perustuslakivaliokunnan mukaan lakiehdotuksen siirtymäsäännöstä on täsmennettävä siten että siitä käyvät selkeästi ilmi henkilöstömitoituksen määräytymisen perusteet ja sen aiheuttamien kustannusten korvattavuus valtionosuusjärjestelmän puitteissa myös siirtymäaikana siten että lakiehdotuksen mukaiset velvoitteet ja rahoitusperiaatteen edellyttämä rahoitus niiden ovat ajallisesti yhteneväisiä momenttia täsmennetään sääntelyllä jossa henkilöstömitoitus nousee asteittain lain voimaantulon jälkeen kahdessa vaiheessa ennen siirtymäajan päättymistä lain voimaantulosta alkaen mitoitus olisi kaikissa yksiköissä vähintään nolla pilkku viisi työntekijää asiakasta kohti vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi alusta mitoitus olisi vähintään nolla pilkku viisikymmentäviisi ja mitoitus nousisi ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentäkaksi vähintään nolla pilkku asiakasta kohti siirtymäajan päättyessä ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentäkolme edellytettäisiin vähintään nolla pilkku seitsemän henkilöstömitoitusta mietinnöstä ilmi siirtymäajan lisäkustannukset arvoisa puhemies hallituksen esityksen mukaan kunnille maksettaisiin valtionosuutta laajentuvaan tehtävään valtionosuuslain mukaan uusissa ja laajentuvissa valtionosuustehtävissä valtionosuus on sata prosenttia uusien ja laajentuvien tehtävien laskennallisista kustannuksista valtionosuuslain sääntely huomioon ottaen kustannukset korvataan hallituksen esittämällä tavalla henkilöstömitoituksen voimaantulon jälkeen ilman että asiasta on tarpeen erikseen säätää arvoisa puhemies valiokunnan mietintöön on jätetty kaksi vastalausetta perussuomalaisten ja kokoomuksen ryhmän toimesta ja he varmasti omissa puheenvuoroissaan käyvät läpi vastalauseiden sisältöä

arvoisa puhemies olisi ollut toivottavaa että vastuuministeri kiuru olisi paikalla tämän käsittelyn aikana hän totesi aikanaan että sitova nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus on tuntien työ ja yksi lause lakiin riittää tiedättekö kuinka isosta sumutuksesta oli kyse palaan siihen tämä lakiesitys oli äärimmäisen huonosti valmisteltu se sisälsi ongelmia joihin perustuslakivaliokuntakin joutui puuttumaan ja siinä ummistettiin silmät ja korvat asiantuntijoiltakin ja tässä petettiin myös vanhukset heidän omaisensa ja myös hoiva alan henkilöstö heillä oli täysi syy uskoa että sdp asian hoitaa välittömästi vaalien jälkeen kaksituhattayhdeksäntoista eikä siirrä tosiasiallisesti vastuuta tuleville hallituksille niin kuin tässä nyt on käymässä

hoitajat nyt puuttuu hoitajien palkkaamiseen rahoitus ensi vuonna tarve on neljäsataaviisikymmentä lisähoitajaa se kustantaa kaksikymmentäneljä miljoonaa euroa rahaa on varattu kuusi pilkku viisi miljoonaa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkaksi tarvitaan tuhatkolmesataa lisähoitajaa tämä kustantaa kuusikymmentäkahdeksan miljoonaa marinin hallitus on varannut siitä kymmenesosan kuusi pilkku viisi miljoonaa hoitajatarve on yli neljätuhattaneljäsataa hoitajaa se kustantaa noin satakahdeksankymmentä miljoonaa euroa alkuvuoden rahat puuttuvat sieltäkin ja itse asiassa jos nykyinen noin kahdeksan prosenttia seitsemänkymmentäviisi vuotta täyttäneistä on ympärivuorokautisessa hoidossa niin vuonna kaksituhattakaksikymmentäviisi lisähoitajia tarvitaan yli

tämän osamuutoksen hintalappu olisi siis noin neljäsataa miljoonaa euroa vuodessa sehän ei tosin vasemmistohallitusta kiinnosta arvoisa puhemies ministeri krista kiuru totesi yksi lause lakiin riittää muutaman tunnin työ sanon teille keskustalaiset jos ministeri kiuru sanoo tulevansa tapaamiseen muutaman tunnin kuluttua niin ei kannata hengitystä pidättää sillä tämä muutama tunti näyttää venyvän nyt kolmeenkymmeneenkuuteentuhanteenneljäänsataankahdeksaankymmeneen tuntiin eli tuhanteenviiteensataankahteenkymmeneen päivään ja silloinkin tämän hoitajamitoituksen toteuttaminen jää tosiasiallisesti seuraavan hallituksen vastuulle

arvoisa puhemies arvokas vanhuus ja laadukas hoiva kuuluvat jokaiselle ja tässä salissa vallitsee hyvä tahto turvata ne on hyvä että haetaan keinoja turvata ja lisätä hoitajien määrää vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa mutta tässä esityksessä on vielä ratkaisematta muutama iso ongelma ensinnäkin hoitajia ei ole riittävästi toiseksi todellista rahoitusta uudistukselle ei ole ja kolmanneksi uudistus uhkaa johtaa kotihoidon heikkenemiseen ja ympärivuorokautiseen hoitoon pääsyn vaikeutumiseen on selvää että mitoituksen kirjaaminen lakiin tuo kaivattuja lisäkäsiä ympärivuorokautiseen hoivaan ja tämä tarve on todellinen se on todeta mutta se ei yksin riitä korjaamaan niitä epäkohtia joita vanhustenhuollossa olemme viime vuosina nähneet nyt on viimein otettava vanhustenhoidon kehittämistarpeet tarkasteluun kokonaisuutena huolena tässä on erityisesti kotihoidon tilanne hallituksen esittämä henkilöstömitoitus vaatii neljätuhattaneljäsataa hoitajaa pelkästään ympärivuorokautiseen hoivaan esityksessä ohitetaan se että hoitajapula on jo nyt todellinen ja hoivakotien ohella hoitajia tarvitaan kotihoitoon jonka piirissä on enemmän vanhuksia kuin tällä hetkellä ympärivuorokautisessa hoivassa ja jonka asiakasmäärät ovat stmn mukaan kasvaneet viimeisen kahden vuoden aikana neljällätuhannella asiakkaalla ja kasvun ennustetaan nopeutuvan tulevina

turvaamiseen henkilöstöresurssien ohella on myös kiinnitettävä huomiota hoivan laatutekijöihin laatutekijöihin ja toimintakulttuuriin se miten vanhukseen suhtaudutaan miten hänet kohdataan miten hänen itsemääräämisoikeuttaan kunnioitetaan otetaanko hänen tarpeensa toiveensa ja tottumuksensa huomioon miten omaisten kanssa toimitaan ja aina viimein miten saattohoitovaihe hoidetaan viimeiseen hetkeen arvokkaasti ja välittäen on ratkaisevaa jokaisen vanhuksen on voitava luottaa siihen että silloin kun tarvetta on hänestä pidetään huolta ei vain sote palveluiden kohteena vaan tuntevana ihmisenä lopuksi yleisempi huomio kirjoitin viikonloppuna blogin siitä mikä yhdistää oppivelvollisuusiän pidentämistä vanhuspalveluiden hoitajamitoitusta ja sote uudistusta ja haastoin hallitusta nostamaan näissä asioissa rimaa näitä uudistuksia yhdistää tavoite ratkaista asia näennäisen selkeällä ratkaisulla josta voi kertoa suuren muutoksen tarinan ja esiintyä asian ratkaisijana jokaisen muutoksen saa tiivistettyä tviitin tai klikkiotsikon mittaan ongelmana on että niiden tarpeen taustalla olevat monimutkaiset ongelmat eivät ratkea näin yksinkertaisilla ratkaisuilla jos katsotaan tätä hoitajamitoitusta se tuo helpotusta henkilöstön määrään mutta vanhustenhoidon laadun parantamiseksi tullaan tarvitsemaan tämänkin uudistuksen jälkeen vielä paljon paljon työtä

puhemies kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä tämän eduskuntakauden yksi keskeinen tavoite on se että parannamme ikäihmisten palveluiden laatua ja ikäihmisten asemaa on erittäin valitettavaa että hallituspuolueiden vaalilupaus hoitajamitoituksesta on kuin keisarin uudet vaatteet riittävää rahoitusta ei ole eikä toimia hoitajien saamiseksi hetkessä ja virkkeellä luvattu hoitajamitoitus tulee voimaan vaalikauden viimeisillä viikoilla aprillipäivänä kaksituhattakaksikymmentäkolme nolla pilkku seitsemän hoitajamitoitus lykkääntyy ja jää seuraavan hallituksen rahoitettavaksi kun budjettiriihessä jaettiin miljarditolkulla rahaa mutta kulutushuumassa tehtiin varsin ruma ja rujo arvovalinta ja jätettiin hoitajamitoitus rahanjaon ulkopuolelle unohdettiin ikäihmisille unohdettiin hoitajille unohdettiin kaikille suomalaisille

hoitajamitoitusesityksessä kylmästi syrjään sen että lisähoitajille on on oltava palkkarahat ja että hoitajia on oltava lisää jos mitoitusta nostetaan niin tämä esitys karahti perustuslainvastaisena esityksenä puhemies toivon että saan käyttää puheenvuoroni

perustuslakivaliokunnassa karille perustuslakivaliokunta totesi että hallituksen on löydettävä hoitajamitoitukseen rutkasti lisää rahaa ja muutettava torsoa esitystään jotta se voidaan käsitellä

sarkomaa toivon edustaja guzenina että annatte muidenkin puhua oppositiollakin on puheoikeus tässä eduskunnassa kiitos puhemies jotta tämä esitys olisi voitu käsitellä normaalissa lainsäätämisjärjestyksessä olisi pitänyt löytää rahaa mutta rahaa ei löytynyt vaikka kyseessä oli sosiaalidemokraattien tärkein vaalilupaus ja näin hallituspuolueet joutuivat porrastamaan esityksen niin että tämä mitoitus nousee portaittain ja ja tulee tosiaankin voimaan nolla pilkku seitsemän vasta pari viikkoa ennen vaaleja toki esitykseen jouduttiin tekemään paljon muitakin puhemies sanon että kokoomus jätti tähän esitykseen vastalauseen mutta emme vastusta nyt mitoitusta tai hoitajien lisäämistä mutta jätimme lausumat joiden turvin olisi ollut mahdollista korjata tämän esityksen graavit puutteet rahoitus puuttuu tässä puhutaan sadoista miljoonista ei ole esitystä mistä nämä rahat tulevat ja ministeri kiuru on sanonut että ne leikataan stmn kehyksestä eli on todella suuri riski että me joudumme leikkaamaan palveluita ei ole riittäviä toimia hoitajien saamiseksi ja se mikä tässä on huolestuttavinta on se että hallituksen esityksen omissa perusteluissa sanotaan että tämä esitys vaarantaa kotihoidon itse tiedän vanhustenhoidossa toimineena hoitajana että siellä kotihoidossa on hyvin heikossa kunnossa olevia hyvin ikääntyneitä ihmisiä valtaosa on muistisairaita pidän erittäin kylmänä ja kovana politiikkana sitä että te valiokunnassa suljitte silmät asiantuntijoiden puheenvuoroilta eikä ole tehty yhtään esitystä joilla parannettaisiin kotihoidossa olevien ihmisten asemaa kokoomus on esittänyt yhdeksän lausumaa joita vastaan te äänestitte valiokunnassa toivon että täällä suuressa salissa tuette niitä ja korjaatte ne graavit virheet joita tässä lakiesityksessä on

arvoisa puhemies täällä sanotaan että hallitusta ei kiinnosta ikääntyneiden ihmisten hoivan laatu mutta kyllä minä sanoisin että tämä hallitus kiinnittää nimenomaan hoivan laatuun nyt enemmän huomiota kuin koskaan palataan nyt hetkeksi asian keskiöön eli ihmiseen ihminen on inhimillinen oman elämänsä aktiivinen toimija elämänsä loppuun asti on syytä muistaa että ikääntynyt ihminen on edelleen aivan yhtä yksilöllinen kuin kuka tahansa ikääntyneiden ihmisten hoivassa ja sen laadun takaamisessa keskeisessä asemassa on aina henkilöstö ja henkilöstön me olemme nyt nostaneet esiin voivatko työntekijät tarpeeksi hyvin jaksavatko he työssään saavatko he esimiehiltään tarvitsemaansa tukea

ikääntyneiden hoivasta ja sen onnistuneesta toteuttamisesta puhuttaessa henkilöstö on aina asetettava keskiöön hoivan ei koskaan sanan kuvaavuudesta huolimatta tule olla passiivista toimintaa ikääntyneet ihmiset ovat edelleen aktiivisia toimijoita joiden oman elämän hallinta on pitkälti kiinni siitä miten yhteiskuntana suhtaudumme heihin autammeko heitä kattamaan kahvikupin pöytään itse vai istutammeko heidät pöydän ääreen odottamaan sitä jokainen lattialta itse poimittu sukka tai kuorittu peruna on omatoimisuutta ja sitä että minä pystyn tähän itse sellainen on laadukasta hoivaa henkilöstön ohella onkin syytä nostaa keskiöön toinen iso kokonaisuus kuntoutus ja senkin tämä hallitus nyt tekee henkilöstömitoituksen kokonaisuudessa moniammatillisuus ja sen toteuttaminen avainasemassa kuntoutuksen ammattilaiset esimerkiksi fysioterapeutit ja toimintaterapeutit auttavat niin ikääntyneitä itseään kuin myös heidän kanssaan toimivaa henkilökuntaa tai omaisia siinä että ikääntyneet ihmiset kykenevät olemaan omassa arjessaan aktiivisia toimijoita

puhemies kokoomus kannattaa hoitajamitoitusta kun se tehdään niin että hoitajien riittävyydestä huolehditaan ja se lepää kestävän rahoituksen päällä meillä päättäjillä tulee olla vastuu kaikista hoivaa tarvitsevista ikäihmisistä riippumatta siitä missä he asuvat kirjaukset lakiin eivät yksin riitä jos hoitajia palveluiden toteuttamiseksi ei ole saatavilla tai uudistukselta puuttuu rahoitus tämä ei ole niin helppoa muutenhan se olisi jo tehty tämä lakiesitys koskee vain palasta vanhustenhoidosta yli puolet vanhustenhoidosta tapahtuu kotona kotihoidon toimesta vanhuspalveluiden pitäisi turvata jokaisen ikäihmisen oikeus juuri hänen tarvitsemiinsa palveluihin yhdenvertaisesti ja oikea aikaisesti hallitusohjelmassa varattu rahoitus henkilöstömitoituksen toteuttamiseksi on täysin riittämätön vaje on tarkoitus paikata sosiaali ja terveysministeriön budjetin sisällä tehtävistä säästöistä mutta päätöksiä näistä säästöistä ei ole tehty rahaa ei siis ole hallituksen hoitajamitoitusesityksen velvoitteet yhdistettynä esityksen kestämättömään rahoituspohjaan voivat pahimmillaan ajaa kunnat merkittävään ahdinkoon jossa niiden talous ja kunnan muut palvelut voivat heikentyä perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta hallituksen esitykseen tehdyt muutokset mittaluokaltaan merkittäviä ja valiokunnan olisi tullut kuulla asiantuntijoita niiden toteuttamiseksi huolellisesti emme kuitenkaan saaneet kuunnella asiantuntijoita esitys on muuttunut merkittävällä tavalla perustuslakivaliokunnan käsittelyn jälkeen lisäksi toimintaympäristössä on huomattavia muutoksia koronakriisin myötä kaikki asiantuntijalausunnot on saatu ennen koronakriisiä ja ennen perustuslakivaliokunnan käsittelyä perustuslakivaliokunta nosti esiin sekä rahoituksen että henkilöstön saatavuuden ongelmat onko uusi lakiesitys nyt perustuslakivaliokunnan näkemyksen mukainen stmn virkamiehet olivat ainoat jotka saivat antaa vastineen tästä eli sama taho joka oli antanut hallituksen myötä ensimmäisen lakiesityksen jonka perustuslakivaliokunta sitten torppasi missä on avoimuus eikö tämä lakiesitys olisi kestänyt asiantuntijoiden arvioita kun ei annettu mahdollisuutta kriittiseen arviointiin avoimuus julkinen keskustelu asioiden kriittisen arvioinnin mahdollistava keskustelu näyttävät olevan tälle hallitukselle vierasta arvoisa puhemies hallituksen lakiesitys hoitajamitoituksesta on ikäihmisten hoivaa eriarvoistava sillä se sivuuttaa yli puolet vanhuspalveluja käyttävistä ikäihmisistä kokonaan hoitajamitoitus kohdistuu pelkästään ympärivuorokautiseen hoitoon ja jättää syrjään sen vakavan tosiasian että myös kotihoidossa on huutava pula hoitajista olemme jättäneet vastalauseen ja tulen toisessa puheenvuorossani kertomaan siitä enemmän
arvoisa herra puhemies nykyinen ministeri kiuru väitti viime vaalikaudella että tämä on yhden virkkeen lisääminen lakiin ja muutaman tunnin työ jo silloin kokoomus totesi että näin ei todellakaan ole vaan pitää katsoa kokonaisuutta missä otetaan huomioon myös kotihoidon tarpeet omaishoidon tuen tarpeet ja rahoitus sekä henkilökunnan saatavuus vaalikiimassa kaikki muut puolueet kuin kokoomus antoivat vaalien alla ymmärtää että tämä on helppo homma ja hetkessä hoidettavissa se ei hirveästi meitä nyt lohduta että olimme yksin oikeassa kun vaaleissa tätä ei tietystikään mitenkään arvostettu päinvastoin nyt meillä on sitten hallituksen esitys ja sosiaali ja terveysvaliokunnan siihen voimaantulon osalta muutokset jotka perustuvat perustuslakivaliokunnan antamaan lausuntoon ja joka voimaantulo näin porrastettuna on parempi kuin hallituksen alun perin esittämä lopputulos on siis se että tosiasiassa laki tulee voimaan aprillipäivänä muutama viikko ennen eduskuntavaaleja portaittain tätä kohti on kuitenkin tarkoitus mennä ja hyvä niin edustaja lindenillä edustaja lindenillä on ollut vaikeuksia kuullun ymmärtämisessä joten todettakoon nyt hyvin selvästi että kokoomus kannattaa hoitajamitoitusta ja tämä kannatuksemme tarkoittaa sitä että parempi olisi ollut jos tätä hoitajamitoitusta nolla pilkku seitsemää olisi voitu tarkastella osana kokonaisuutta jossa kotihoidon tarpeet omaishoidon tuen tarpeet henkilökunnan saatavuus ja rahoitus samaan aikaan pöydässä tämä ei hallituspuolueille käynyt näin ollen on teidän nyt osoittaa ja tänä aikana toimia niin että sekä rahoitus että henkilökunnan saatavuus ovat kunnossa kun lain on tarkoitus tulla voimaan kaksituhattakaksikymmentäkolme täysimääräisesti ellette siihen mennessä pysty osoittamaan riittävää henkilökuntaa ellette pysty osoittamaan riittävää rahoitusta niin silloin on todellakin riski että henkilökunta käytännössä rekrytoidaan kotihoidon puolelta mistä hallituksen esityskin varoittaa ja rahoitus jää puutteelliseksi jolloin kunnat ovat ennennäkemättömissä vaikeuksissa nyt kysyn hallituspuolueiden edustajilta kun hallituksen ministereitä ei täällä näy kun ovat neuvottelussa onko edelleen tarkoitus että tämä kaikki rahoitetaan stmn kehyksestä kuten tähän saakka on annettu ymmärtää onko todellakin uskottava että digitalisaatiosta kela korvauksista ja muualta

arvoisa puhemies hoitajamitoituksen saaminen lakiin on osoittautunut uskomattoman vaikeaksi sitä on tahkottu jo usean hallituksen voimin viimeiset kymmenen vuotta eivät ole auttaneet vanhusten ja omaisten hätähuudot eivätkä median esille nostamat kauhutarinat yhdeksänkymmentä prosenttia tehostetun palveluasumisen asiakkaista muistisairaita on aivan käsittämätöntä että näitä heikoimmassa mahdollisessa asemassa olevia suomalaisia muistisairaita vanhuksia kohdellaan näin

suomalaisessa sivistysyhteiskunnassa on musta aukko ja se on vanhustenhoito

nyt meillä kuitenkin on käsissämme esitys se ei tullut valmiiksi tunnissa eikä kahdessa eikä ollenkaan sellaisena kuin luvattiin arvoisa puhemies ennen eduskuntavaaleja kaikki puolueet olivat hellyttävän yksimielisiä siitä että se nolla pilkku seitsemän pitää saada lakiin ja nopeasti tämä hallitus on nyt hautonut tätä esitystä kokonaisen vuoden ja saanut aikaan esityksen jossa nolla pilkku seitsemän voimaan ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentäkolme eli vasta kolmen vuoden päästä juuri ennen seuraavia eduskuntavaaleja uskomatonta vatulointia esitystä perustellaan sillä että meillä ei ole tarpeeksi hoitajia tämä ei pidä paikkaansa meillä on kymmeniätuhansia ammattiin koulutettuja hoitajia jotka tekevät jotain ihan muuta kuin mihin heillä on koulutus

ongelma ei ole siinä etteikö meillä olisi hoitajia vaan siinä että he he pakenevat hoitotyöstä hoitotyö on raskasta sekä fyysisesti että henkisesti se on kuitenkin edelleen kovin huonosti palkattua arvoisa puhemies massiivinen uusien hoitajien kouluttaminen hoitajapulaan on kuin hölmöläisten hommaa hölmöläiset rakensivat ikkunattoman mökin ja yrittivät kantaa valoa sisälle säkeissä no tuliko sinne valoa no ei tietenkään eivätkä pysy meidän hoitajammekaan hoitotyössä ongelma ei siis ole se ole hoitajia vaan se että he pakenevat muihin töihin tämä on se ongelma jonka ratkaisuun pitäisi nyt panostaa esityksen vaiheistusta perustellaan myös sillä että siihen ei ole rahaa on tämä vain ihmeellistä touhua juuri äsken löytyi liki kaksikymmentä miljardia rahaa koronatukiin mutta hoitajamitoitukseen tarvittavaa kahtasataaviittäkymmentä miljoonaa ei löydy arvoisa puhemies perussuomalaiset esittävät että nolla pilkku seitsemän mitoitus tulisi voimaan jo ensi vuoden alusta ja meillä on vankka usko siihen että se olisi mahdollista esitämme myöskin että hallitus laatisi toimenpideohjelman muissa töissä olevien hoitajien houkuttelemiseksi takaisin hoitotyöhön ja huomioisi mitoituksen noston vaatimat kustannukset ensi syksynä laadittavassa vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi talousarviossa pyydän anteeksi puhemies minun on pakko esittää tämä meidän voimaantulosäännöksen muutos

arvoisa herra puhemies perussuomalaisten mielestä hoitajamitoitus on saatava pian kuntoon mutta mitä tekee hallitus mitä tekee hallitus hallitus haluaa sen voimaan vasta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme nyt olemme vuodessa kaksituhattakaksikymmentä elikkä sinne on vuosia vuosia aikaa hoitajamitoitusta ei siis tullutkaan kuten luvattiin eli hoitajamitoitusta ei tullut kuten luvattiin sen piti olla pikku juttu helppo homma pikku juttu helppo homma pieni juttu ei tullut henkilömitoitus on tosin eri kuin hoitajamitoitus kannatan edustaja juuson tekemiä ehdotuksia ne olivat hyviä teki juuso esityksiä ja ne olivat hyviä mitoitus on saatava pian kuntoon eikä vasta vuosien vuosien kuluessa nyt se on tulossa vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme perussuomalaiset arvostavat sitä että vuoden kaksituhattakaksikymmentäyksi talousarvioon laitetaan riittävästi rahaa hoitajamitoitukseen henkilöstömitoitus ja sen toteutuminen on turvattava ja on myös oltava sanktiot elleivät ne toteudu perussuomalaiset arvostavat omaishoitoa ja omaishoitajia tähänkään esitykseen ei näyttäisi olevan tulossa omaishoidon tuen verottomuutta se on sikäli harmi se on todella harmi nämä omaishoitajat ovat todella niitä äänettömiä voimavaroja arkipäivän tähtisankareita he tekevät isoa tärkeää työtä ihmettelen vielä lisäksi että neljännessä lisätalousarviossa hallitus esitti kolmesataa miljoonaa ilmastorahastoon kolmesataa miljoonaa nyt sata miljoonaa hoitajamitoitukseen tuntuu olevan tiukassa perussuomalaiset haluavat että hoitajamitoitus saadaan pian kuntoon

arvoisa puhemies kansalaiset ovat huolissaan hallituksen aikeista rahoittaa hoitajamitoitus yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvausten pienentämisellä jolloin lääkärilasku kasvaa

lähetettä saatavilla gynekologia eli naistentautien erikoislääkäriä ja hoitajamitoituksen rahoittaakseen hallitus heikentää naisten asemaa nyt jos koskaan kannattaa kysyä päivystäviltä feministeiltä mitä mieltä he ovat hallituksen aikeista heikentää sukupuolista tasa arvoa vihreät edustajatkin ovat unohtaneet voima lehden sanoman että patriarkaalinen yhteiskunta saa kaikki voimaan huonosti

hoitohenkilöt ja laitoshuoltajat tekemään hoitotyön ohella tehtävät välilliset työt pelkästään nolla pilkku viiden mitoituksesta puuttuu satakaksikymmentä hoitajaa ja kokonaisuudesta neljätuhattaneljäsataa uutta hoitajaa rahat puuttuvat hoitajat puuttuvat

tarpeet voidaan paremmin huomioida vaalien edellä ministeri kiuru kertoi kuinka hoitajamitoitukseen menee vain muutama tunti korjaankin edustaja heinosen laskelmia sillä vaalihuoneistojen sulkeutumisesta toteutumiseen eli aprillipäivään kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä on kulunut kolmekymmentäneljätuhattaseitsemänsataakolmekymmentäkaksi tuntia ajatelkaa kolmekymmentäneljätuhattaseitsemänsataakolmekymmentäkaksi tuntia eikä ministeri kiuru ole edes paikalla kun asiaa käsitellään mutta ehkä hän saapuu parin tunnin kuluttua

arvoisa puhemies tämä asia on tärkeä ja vakava ja vaikka täällä sinällään varmasti on mukava käyttää hyviä retorisia kikkoja ja sinällään asiasisällöstä olen samaa mieltä edustaja junnilan kanssa ja huolissani siitä mistä tämän uudistuksen rahoitus löytyy niin täytyy sanoa että että poikkeuksellisena pidän myös sitä että ei täällä eikä myöskään valiokunnassa vaikuteta otettavan tarpeeksi vakavasti sitä kritiikkiä jota perustuslakivaliokunta on perustellusti

perustuslakivaliokunta on esimerkiksi pitänyt välttämättömänä että valtioneuvosto seuraa ehdotetun mitoituksen kustannusvaikutuksia tarkoin ja ryhtyy tarvittaessa rahoitusperiaatteen toteutumisen edellyttämiin toimenpiteisiin kokoomuksen vastalauseessa on esitetty tämäntyyppisiä lausumia että eduskunta edellyttäisi tätä samaa valtioneuvostolta ja näitäkään ei ole hyväksytty osaksi valiokunnan virallista mietintöä mitä pidän kyllä hyvin erikoisena yleensä sen tyyppisissä lausumissa joissa edellytetään esimerkiksi rahoituksen riittävyyden tai ylipäätään uudistuksen toteutumisen vaikutuksia jotta voidaan tarvittaessa tehdä korjauksia tai mahdollisesti sanktioita kentälle niitä yleensä edellytetään ihan yhteisesti ja monesti näissä kohdin otetaan huomioon myös

rahoitusta se käytännössä johtaa siihen että rahoitus leikataan jostakin muualta tämähän itse asiassa on se mille tämä esitys nyt tälläkin hetkellä perustuu eli stmn sisältä otetaan rahoitus esimerkiksi kela korvauksia leikkaamalla kuten näissä edeltävissä puheenvuoroissa on tuotu esiin

kohtaa sellaisen paineen johon on mahdotonta nykyresursseilla tai edes niillä resursseilla mitä on laskettu tulevaisuudessa tarvittavan vastata kokoomus on myös esittänyt vastalauseessaan mikä mielestäni tiivistää hyvin pitkälti nämä huolet että eduskunta edellyttäisi että hallitus toisi eduskunnan käsittelyyn vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen jolla varmistetaan palveluiden yhdenvertaisuus ja parempi saatavuus jokaiselle palveluita tarvitsevalle ikääntyneelle ja että tässä uudistuksessa varmistettaisiin että yhteen palvelumuotoon tehtävät muutokset eivät heikennä palveluiden laatua tai saatavuutta toisaalla eikö tämä ole juuri se josta valiokunnan puheenjohtaja lohikin tässä puhui että näin tulisi toimia

arvoisa puhemies iäkkäiden henkilöiden henkilöstömitoitus nolla seitsemän on sinänsä hyvä asia mutta mielestäni siihen sisältyy kolme keskeistä ongelmaa ensimmäinen niistä on se että tässä puututaan ainoastaan ympärivuorokautisessa hoidossa olevien vanhusten tilanteeseen nyt jos me katsomme tilastoja niin niin thln seurannan mukaan vanhuspalveluissa on noin satatuhatta asiakasta

lähisukulaiselleen yleensä puoliso toiselle ja tässä laissa todellakin pureudutaan vain yhteen ryhmään vanhuksista jotka hoivaa ja hoitoa meidän mielestämme kokoomuksessa olisimme mieluummin tarvinneet vanhuspalvelulain kokonaisuudistuksen jossa varmistetaan palveluiden saatavuus ja riittävä hoitaja ja henkilöstömäärä riippumatta siitä missä nämä vanhukset asuvat ja minkälaisia palveluja he käyttävät arvoisa puhemies toinen ongelma joka tähän liittyy on hoitajamäärä tässä on arvioitu että sitten kun tämä on aikanaan kokonaisuudessaan voimassa tarve on neljätuhattaneljäsataa hoitajaa pelkästään sinne ympärivuorokautisen hoidon puolelle ja tämä on ongelma koska meillä on tällä hetkelläkin jo pulaa hoitajista tässä edustaja juuso perussuomalaisista totesi äsken että sinänsä ole pulaa hoitajista mutta he eivät työskentele vanhuspalveluiden ja muiden vastaavien palveluiden piirissä tämä on varmasti totta mutta myöskin uusia hoitajia tarvitaan vierailin äskettäin espoolaisissa oppilaitoksissa kahdessa paikassa joista toisessa koulutetaan lähihoitajia ja toisessa sairaanhoitajia ja siellä sain kuulla että että tänä päivänä hoitajiksi opiskelevat henkilöt eivät halua hakeutua vanhustenhoitoon ja se johtuu osin siitä raskaasta työstä mitä siellä tehdään mutta tietysti myöskin palkkatasosta eli on hyvin tärkeää pohtia sitä hoidon kokonaiskuvaa ja ja myöskin johtajuutta millä tavalla työt organisoidaan ja niin edelleen miten siitä tehdään houkuttelevaa ihmisille mutta joka tapauksessa fakta on se että meillä on ongelma näiden hoitajien saatavuuden kanssa ja joudumme tässä kohtaa luultavasti luultavasti turvautumaan siihen että hoitajia haetaan sitten sieltä kotihoidon puolelta ja se ei mielestäni ole oikeudenmukaista niiden vanhusten kannalta jotka siellä kotihoidossa ovat arvoisa puhemies kolmantena on tämä rahoitus yritin sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön käsittelyssä ottaa esille näitä rahoitusongelmia mutta valitettavasti hallituspuolueet kieltäytyivät siitä täysin eli ajatushan on se että vuodelle kaksituhattakaksikymmentäneljä kun tämä on voimassa tarvittaisiin jo kaksisataakuusikymmentäviisi miljoonaa euroa mutta

arvoisa puhemies vanhuspalveluiden tila on herättänyt laajaa huolta viime vuosina erityisesti ylikansallisten hoivajättien härski tapa takoa voittoja työvoimaintensiivisellä sote sektorilla on järkyttänyt viime vuosina jopa poliitikkoja oikealla laidalla yksityiset hoivajätit ovat takoneet voittoja nimenomaan vanhusten hyvinvoinnin kustannuksella tinkimällä henkilöstön määrästä ja sitä kautta hoivan laadusta tämä häikäilemätön kikkailu loppuu nyt kunhan uutta henkilöstömitoitusta myös valvotaan tehokkaasti voitontavoittelun räikeimpiä esimerkkejä ovat olleet muun muassa esperi caren hoivakotien laiminlyönnit joissa oli tietoisesti laiminlyöty hoivan laatua ja haamuhoitajakäytännöt olivat osa yhtiön systemaattista toimintaa

valtakunnallisen määräyksen korjata epäkohdat ja puutteet kaikissa vanhustenhuollon yksiköissään valvontamääräys oli ensimmäinen laatuaan suomessa viime vaalikauden loppumetreillä yli puoluerajojen heräsikin vaatimus siitä että vanhuspalveluiden huolestuttavaan tilaan on puututtava vasemmistoliitto on tyytyväinen että marinin hallitus vihdoin toteuttaa tämän uudistuksen jonka toteuttamista erityisesti kokoomus on jarruttanut lähes vuosikymmenen ajan henkilöstömitoituksen kasvattaminen nolla pilkku seitsemään ammattihenkilöön asiakasta kohti parantaa vanhusten hoivaa ja turvallisuutta lakisääteinen korkea henkilöstömitoitus on pitkään kaivattu ratkaisu siihen kriisiin joka

viime vuosista lähtien on ravistellut ravistellut vanhustenhoivaa on totta että yhteisiä huolia vanhuspalveluiden tilasta on tämänkin esityksen äärellä mistä saamme lisää ammattilaisia entä miten saamme asiantuntevat ammattilaiset pysymään nykyisissä työtehtävissään monet vanhuspalveluiden työntekijät uupuvat raskaan työn ja matalan palkan alla siksi on tärkeää että me muistamme korostaa naisvaltaisten vanhuspalveluiden työskentelyolosuhteita palkkakysymystä ja työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä jatkuvasti mutta tärkeää on myös muistaa että hallitus on juuri tehnyt hienon esityksen siitä että että näitä koulutuspaikkoja myös lisätään tuntuvasti ja siltä osin hallitus myös puuttuu ammattilaisten riittävyyteen vanhuspalveluissa että saadaan myös lähihoitajia varmasti lisää lisäksi on pakko vielä kiinnittää huomiota kokoomuksen huoleen siitä miten käy vanhusten kotihoidon kun olen tuolla helsingin kuntapolitiikassa ollut jo varsin pitkään niin siellä sitä huolta kokoomus aika harvoin esittää
arvoisa puhemies kristillisdemokraatit on kannattanut hoitajamitoituksen nostamista mahdollisimman nopeasti ja on seurannut hämmentyneenä hallituksen irtisanoutumista ja kiemurtelua tämän keskeisimmän vaalilupauksen kohdalla hoitajamitoitus tulee nyt sitten vihdoin voimaan porrastetusti siten että tuo nolla pilkku seitsemän astuu voimaan aprillipäivänä kaksituhattakaksikymmentäkolme eli juuri ennen seuraavia vaaleja jotenkin tuntuu että tämä aprillipäivän valitseminen täksi täysillä voimaantulon päivämääräksi osoittaa kyllä sen että tässä vaalilupauksessa oli kyllä jonkinlaista aprillia kansalle syötetty koska sellaista voisiko sanoa epämääräisyyttä tämän hoitajamitoituksen voimaansaattamisessa hallituksen taholta on ollut tämä ei ollut muutaman tunnin työ vaan me olemme nähneet että tässä on todellakin ollut suuri tuska löytää rahoitusta ja kun nyt todellakaan rahoitusta ja myöskään hoitajia ei tällä aikataululla ole pystytty hallituksen toimesta tuomaan esille niin silloin joudutaan tähän porrastettuun voimaansaattamiseen lähetekeskustelussa oppositio jo epäili että tämä rahoitus tulee olemaan iso ongelma ja tuolla aika monella valiokunnassa oli halua kuulla tarkemmin siitä miten tuo rahoitus aiotaan toimeenpanna ja tuntui kummalliselta että näitä

hallituspuolueitten puolelta ihan tavan takaa torpattiin meillä tämä lainsäädäntö on täällä käsittelyssä koska tämä on lisätalousarviolaki mutta jos katsoo tuota lisätalousarviota niin täytyy todeta että tätä rahoitusongelmaa ei olla siinä ratkaisemassa vaikka meillä samanaikaisesti on käsittelyssä kaikkien aikojen suurin lisätalousarvio ja satoja miljoonia tuntuu riittävän vähän sinne ja tänne hallitus on todennut että että tätä rahoitusta lähdetään hakemaan digitalisaatiosta ja kela korvauksista no erityisesti tämä kela korvausasia tuntuu pahalta koska tiedämme niin kuin täällä muutamissa hyvissä puheenvuoroissa on tullut esille että kela korvausten

erityislääkärin vastaanotolla käyntiä heillä ei ole siihen rahaa kun kela korvaukset pienentyvät kristillisdemokraatit haluaa tuoda myös esille sen huolensa että kun ympärivuorokautisen hoivan tarve kasvaa ja henkilöstön tarve kasvaa tässä ei kuitenkaan vaarannettaisi kotihoidon resursseja tällaisessa isossa uudistuksessa olisi tietenkin tärkeää katsoa sitä kokonaisuutta ja myöskin omaishoidon merkitys

arvoisa puhemies on hienoa että pääsemme vihdoinkin käsittelemään hallituksen esitystä sitovasta vanhushoivan hoitajamitoituksesta tätä on odotettu pitkään hoitajamitoitus olisi pitänyt saada lakiin jo vuosia sitten mutta kuten näemme hallituksilla on eroa nyt tämä vihdoinkin etenee

arvoisa puhemies lakisääteinen riittävän korkea henkilöstömitoitus on ratkaisu siihen kriisiin joka viime vuodesta lähtien on ravistellut suomalaista vanhustenhoivaa yksityiset hoivajätit ovat takoneet voittoja vanhusten hyvinvoinnin kustannuksella kun henkilöstön määrästä ja hoivan laadusta on tingitty

erityisesti siellä kokoomuksen puolella missä mutistaan on jarrutettu lähes vuosikymmenen ajan kuten tunnettua on arvoisa puhemies on huolehdittava että henkilöstöä riittää vanhuspalveluihin kaikkialla suomessa ja että hoitajien lisäys ympärivuorokautisissa palveluissa ei johda henkilöstöpulaan kotihoidossa henkilökunnan asteittainen lisäys koulutuspaikkojen lisäyksen ohella toivottavasti helpottaa henkilöstön saamiseen liittyviä paineita kun lisähenkilöstön tarve jakaantuu nyt useammalle vuodelle lähihoitajien sairaanhoitajien ja ja hoiva avustajien koulutusmäärien nosto on hyvä asia mutta se ei yksin ratkaise hoivayksiköiden henkilöstöresurssia vaan huomiota kiinnitetään myös työhyvinvointiin ja hoitoalan houkuttelevuuteen myös valiokunta korosti mietinnössään että keskeisessä asemassa on pitkäjänteinen työhyvinvoinnin ja toimintatapojen kehittäminen hoiva alan johtamista on kehitettävä ja hoitotyön johtamisen koulutuksen opintopolkuja myöskin myös osatyökykyisten ja alalta lähteneiden hoitajien työllistymistä takaisin tulee tukea ja joustavoittaa sekä ehkäistä sairauspoissaoloja työhyvinvointiin panostamalla onneksi hallitus on jo päättänyt lähihoitajakoulutuksen lisäämisestä yhteensä viidentuhannen uuden lähihoitajaopiskelijan edestä

käytännön työkentällä tarkoittaa se että hallitus porrastaa nyt tämän paljon puhutun hoitajamitoituksen tänä vuonna nolla pilkku viisi ensi vuonna nolla pilkku viisikymmentäviisi seuraavana vuonna nolla pilkku kuusi ja kaukana siintää se toive että vuonna kaksikymmentäkolme se olisi nolla pilkku seitsemän ei tuo juurikaan apua sinne hoitotyön kentälle suosituksissa on on ollut juuri nämä samat luvut nolla pilkku viisi ja itse asiassa olen eri mieltä siitä etteikö suosituksia olisi noudatettu niitä on noudatettu aika hyvin se on vain pieni murto osa jolta on jäänyt huomioimatta nämä suositukset

on ikävää että hallitus poisti tästä uudesta esityksestä sen maininnan että mitoitus voi olla myös korkeampi kuin se nolla pilkku viisi se nolla pilkku viisi sanelee sen että se ei ole korkeampi uskokaa ihmeessä kun minä sanon kokemuksen äänellä olen tehnyt niin pitkään hoitotyötä täytyy olla toki iloinen siitä että kolmannen kauden kansanedustajana se työ mitä olen tullut tänne ajamaan saa päätöksensä mutta pettynyt olen siitä että se nolla pilkku seitsemän on vasta vuonna kaksikymmentäkolme ja minua pelottaa keksittekö te jonkun aasinsillan onko tämä kokonainen vedätys tässä hoitajamitoituksessa että sitä rahaa ei todellakaan löydy sinne vuoteen kaksikymmentäkolme koska se pelko meillä on te meinaatte leikata kela korvauksia tuoda digihoitajilla tarvittavaa rahaa mutta kertoa teille että ne rahat eivät tule riittämään arvoisa herra puhemies eilen kuulimme että rauhanturvaajat meidän aarteemme tulevat saamaan palkankorotuksen koska heitä ei tahdo löytyä käytännön kentälle mitä tapahtui suomalaisille hoitajille koronan keskellä ei ainoatakaan koronaylimääräistä euroa ei ainoatakaan koronalisää miten me kehtaamme eikö meitä kaikkia hävetä he tekevät henkensä uhalla tärkeää vaativaa hoitotyötä se on palkkapolitiikkaa se on parempia työoloja se on asunnon hankkimisessa avustamista matkalippukorvausta verohelpotusta koulutusaikojen lyhentämistä sillä tavalla saadaan hoitajia tämä teidän esityksenne on torso ja minua hävettää teidän puolestanne

arvoisa puhemies en tiedä hävettikö edustaja juvosta vai kiittikö hän myöskin samassa puheenvuorossaan mutta kuitenkin asia nyt etenee sen verran haluan edustajaa korjata että nämä eivät ole olleet hallituksen lupauksia joita te tuossa alussa sanoitte hallituspuolueen lupauksia meillä on ollut eri puolueilla eri lupauksia mutta hyvä hallitus laittaa asioita yhteen ja vie eteenpäin niin kuin tämänkin pykälän kohdalla näitä nyt viedään eteenpäin hallitus on luvannut parantaa vanhustenhoidon tilaa ja tämä esitys sitä pyrkii nyt myöskin parhaansa mukaan toteuttamaan kuten edustaja zyskowiczin puheenvuorosta aiemmin kävi ilmi niin tämä ei varmastikaan olisi tullut voimaan tälläkään hallituskaudella jos kokoomus olisi ollut hallituksessa hän kauniisti sanoi että oli yksin oikeassa eikä rehellisyyttä arvostettu ymmärrän kyllä tämän rehellisyyden arvostamisen sinänsä jos vastustaa tällaisia esityksiä jotka maksavat mutta se tarkoitus mitä tällä halutaan saada aikaan on sitäkin tärkeämpi mutta on paljon ongelmia se tunnustetaan ja tunnistetaan toivottavasti sekä hallituksessa että oppositiossa me joudumme vielä painiskelemaan rahoituksen kanssa monesti aivan varmasti niin kunnat kuin valtio ja sen kanssa mistä hoitajia saadaan millä me huolehdimme siitä että tässä maassa on riittävästi hoitajia jotka viihtyvät työssään ja voivat myöskin hyvin siinä työssään

arvoisa puhemies kun tätä keskustelua kuuntelee niin näyttää että suurin huoli joillakin on muitten puolueitten vaalilupauksien täyttymisestä itse en ole kovin huolissani siitä en edes omista lupauksistani kun niitä ei tullut juuri annettua oma huoleni on ennen muuta se miten me saamme yhdessä turvattua suomalaisten ikäihmisten hyvän hoivan tulevaisuudessa heidän jotka pärjäävät vielä kotona tarvitsevat sinne ehkä tukea ja heidän jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa pitkäaikaista laitoshoitoa tämä ei ratkea pelkästään rahalla haluan sen sanoa kun täältä välihuuto tuli meillä on tässä paljon ongelmia niin kuin tämä esityskin osoittaa meillä on hoitajapula monin paikoin sen takia pidänkin erittäin järkevänä ja viisaana ratkaisuna sitä minkä valiokunnan mietintö sisältää että tämä voimaantulo porrastetaan useampaan vaiheeseen niin että tässä pystytään taloudellisesti tähän varautumaan mutta ennen kaikkea niin että pystytään saamaan alalle osaajia tämä on erittäin vastuullinen esitys tämä on erittäin

voi todeta että on järkevää porrastaa tällä lailla tämä esitys haluan

että tämä tulee voimaan vasta aprillipäivänä ei tule voimaan tämä tulee voimaan ensimmäinen kymmenettä tänä vuonna siitä lähtee tämä hoitajamitoitus asteittain nousemaan lopullisesti siihen nolla pilkku seitsemään silloin ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentäkolme ja laki tulee voimaan ensimmäinen kymmenettä tänä vuonna sitten sitten haluan ottaa yhden asian vielä on täysin selvää ja pitää tunnustaa että tämä laki pelkästään ratkaise meidän vanhustenhoitoon liittyviä ongelmia ei hallituskaan niin kuvittele mutta kyllä täytyy sanoa että toivoisin että me voisimme yhdessä paitsi arvostella tätä jos joidenkin mielestä on arvosteltavaa mutta myös iloita siitä että onhan tämä iso askel eteenpäin meidän vanhustenhoidon laadun parantamisessa on tämä iso askel eteenpäin ja kyllä se on meidän kaikkien tunnustettava vaikka arvosteltavaa tuntuu löytyvän sitä arvostelua joka kohdistuu siihen että ei kuultu asiantuntijoita sosiaali ja terveysvaliokunnassa perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen minä pidän aika perusteettomana olin itse laatimassa sitä perustuslakivaliokunnan lausuntoa aikoinaan valiokunnan jäsenenä ja minusta tässä on otettu erittäin hyvin ja tarkkaan huomioon se lausunto meillä tehdään yleensä eduskunnassa virkatyönä perustuslakivaliokunnan ponteenkin liittyvien huomioiden ja ja tavallaan kynnyksen takana olevien huomioiden vaativat muutokset näihin mietintöihin ei siinä enää käynnistetä laajaa kierrosta kuulemisia me kuulimme yli

arvoisa puhemies ajattelin ensin odottaa että tämä salimölinä loppuu tässä mutta kun se nyt hiljeni niin sitten kiitoksia siitä oli erittäin miellyttävää että sain puheenvuoron valiokunnan puheenjohtaja lohen maltillisen puheenvuoron jälkeen tässä asiassa keskustelu alkoi kovin tunnepitoisesti ja tässähän on kysymys nyt erittäin merkittävästä ja suuresta uudistuksesta ja ja ymmärrän että siihen liittyy tietysti tällaisia paineita itse ajattelin että en lähde tässä nyt ollenkaan tähän oppositio hallitus keskusteluun koska tämä käytettävissä oleva aikakin on niin niukka mutta yhden asian kuitenkin otan esille täällä puhuttiin kela korvauksista muutama edustaja muun muassa edustaja junnila

hammashuollon kela korvaukset putosivat sadastakahdestakymmenestä miljoonasta neljäänkymmeneen miljoonaan lääkärikorvaukset kahdeksastakymmenestä miljoonasta viiteenkymmeneen miljoonaan ja tutkimuksen ja hoidon korvaukset kuudestakymmenestä miljoonasta neljäänkymmeneen miljoonaan ei siellä ole kovin paljon enää jäljellä

perustuslakivaliokunta käsitteli tätä perusteellisesti niin kuin täällä on todettu ja siltä pohjalta me teimme sosiaali ja terveysvaliokunnassa tähän kaksi merkittävää muutosta me otimme yhdenvertaisuutta lisäävän rai arviointivälineen sinne lakiin sisälle se on erittäin merkittävää että me koko maassa yhdenvertaisella tavalla arvioimme eri vanhusten palvelutarvetta ja toinen asia me vaiheistimme tämän nyt vaiheistuksen osalta kun tässä on neliportainen vaiheistus me tiedämme aivan tarkkaan kunkin vaiheen rahoituskustannukset me tiedämme myös sen kuinka paljon tämänhetkisistä kehyksistä vielä puuttuu ja se on luonnollisesti asia joka käydään läpi budjettineuvotteluissa ja muissa

yhdeksäntoista pilkku kuusi miljardia euroa ja sairausvakuutuskorvaukset yhteensä kaksi miljardia euroa siinä on lääkekorvaukset mukana tulee olemaan mahdollista löytää jopa tämän suuren kokonaisuuden sisältä se edelleen puuttuva noin sadan miljoonan euron panostus joka tarvitaan vuosille kaksikymmentäyksi kaksikymmentäkaksi ja kaksikymmentäkolme koska sellaisesta summasta tässä on suunnilleen

arvoisa puhemies kyllä se näin on että kokoomus jatkaa täällä edelleen sinnikkäästi mielikuvien luomista mielikuvien luomista puolue joka on yli vuosikymmenen vastustanut sitovaa hoitajamitoitusta ei pysty vieläkään myöntämään että on ollut väärässä kaikki kaikki muut eduskuntapuolueet kannattavat sitovaa henkilöstömitoitusta ovat asettuneet sen taakse osa toivoo että vielä nopeamminkin päästäisiin tämän asian kanssa etenemään kokoomus on ainoa jarrupuolue näin se vain on tämä laki vanhuspalveluiden sitovasta henkilöstömitoituksesta astuu voimaan jo syksyllä täyteen voimaansa se pääsee portaittain edeten tämä on vastuullinen tapa edetä ja tämä tarvitaan koska juuri niin kuin kokoomus täällä aivan oikein sanoo voi olla niin että sieltä kotihoidon puolelta hoitajat siirretään ympärivuorokautiseen hoitoon me tarvitsemme tämän siirtymäajan jotta tämä transitio tähän sitovaan henkilöstömitoitukseen tapahtuu vastuullisesti juuri sen takia perustuslakivaliokuntakin kiinnitti tähän asiaan huomiota olen perustuslakivaliokunnan jäsen arvoisa puhemies olin itse tätä perustuslakivaliokunnan kantaa muokkaamassa tämän vanhustenhoivan sitovan mitoituksen tulenkantajana on ollut vuosien varrella todella moni välillä aikamoisessa myrskyssäkin on edetty mutta tätä on viety eteenpäin joukkuetyöllä sinnikkyydellä ja vihdoinkin nyt on päästy tähän minä tämä on hyvä asia tämän pitkän taistelun voittajia tulevat olemaan suomen vanhukset ja tässä taistelun eturintamassa täytyy sanoa ovat olleet aktiiviset hoitajat ja omaiset jotka eivät ole suostuneet vaikenemaan tärkeässä roolissa on ollut lahjomaton media joka on epäkohdista raportoinut myös moni poliitikko täällä salissa yli puoluerajojen on ollut tätä asiaa edistämässä mutta ratkaiseva tekijä on ollut tämä hallituspohja koska kokoomus on kaikilla edellisillä kolmella vaalikaudella niissä lukuisissa hallituksetkin ovat vaihtuneet ollut vastustamassa tätä asiaa ja se on fakta te ette pääse siitä yli ettekä ympäri nyt syntynyt ratkaisu mahdollistaa vastuullisen ja hallitun henkilöstömäärän kasvattamisen vanhustenhoivaan ja hoitajien koulutukseen on tulossa portaittain satoja miljoonia euroja lisää mikä kasvattaa hoitajamäärää yli neljällätuhannellaneljälläsadalla hengellä eli tarpeellinen hoitajamäärä on tulossa ja ilman näitä panostuksia näiden epäkohtien korjaaminen ei onnistuisi vanhustenhoivan työnjakoa selkiytetään välillisen ja välittömän työn osalta hoidontarpeen arviointiin panostetaan valvontaan ja ohjaukseen satsataan arvoisa puhemies minä sanoisin että

herra puhemies tämä kevät on tosiaan ollut todella raskas yli seitsemänkymmentä vuotiaille he eivät ole voineet tavata läheisiään tai käydä jaksamisen kannalta tärkeissä harrastuksissa voidaan sanoa että poikkeusolot ovat tehneet juuri tämän ryhmän keväästä erityisen haastavan ja sen takia olen iloinen että voimme kertoa juuri ikäihmisille hyviä uutisia tänään kun käsittelemme hoivan laadun kannalta ja siten myös ikäihmisten ihmisoikeuksien toteuttamisen kannalta aivan oleellista sitovaa henkilöstömitoitusta todella toivon että sitova hoitajamitoitus tuo järkeä myös peruspalvelubisnekseen kuten esimerkiksi esperi caren tapaus osoitti bisneslogiikassa suurien voittojen tavoittelu tulee ensin ja vanhusten ihmisoikeuksien toteutumisen kannalta tärkeä hyvä hoiva ja arvokas vanhuus vasta kaukana perässä nyt kun myös yksityinen varhaiskasvatusketju touhula nousi jälleen otsikoihin olisi hyvä käydä kunnolla periaatteellista keskustelua siitä miten bisnesajattelu sopii yhteen peruspalveluiden tuottamisen kanssa epäkohtia vanhustenhoivassa ei esiinny ainoastaan yksityisellä puolella mutta voittoa tavoittelevien suurien ketjujen palvelutuotantoon liittyy erityisiä ongelmia sekä varhaiskasvatuksessa että vanhustenhoidossa henkilöstön palkkataso on alempi kuin julkisella puolella näillä naisvaltaisilla aloilla siirtyminen yksityiselle puolelle ei siis tuo parannusta palkkapussiin päinvastoin voitot revitään naisvaltaisten alojen matalia palkkoja entisestään polkemalla onkin tärkeää pohtia miten peruspalvelubisnes vaikuttaa sukupuolten palkkaeroon yhdistävä tekijä on se että henkilöstö joutuu tekemään myös hoivatyöhön liittymättömiä työtehtäviä kuten siivousta ja ruuanlaittoa henkilöstömitoitus on myös työntekijöiden kannalta historiallinen päätös ja parantaa naisvaltaisen alan työoloja mitoitus koskee välitöntä asiakastyötä tekevää hoitohenkilöstöä välillisiä tehtäviä kuten ruuanlaittoa ja siivousta varten tulee varata riittävä erillinen resurssi hoitajien jaksamista heidän arvokkaassa työssään tulee tukea ja heillä on oikeus tehdä työnsä hyvin ja sitä mitoitus siis turvaa nykyistä huomattavasti paremmin henkilöstömitoitus on ollut meille vasemmistoliitossa pitkäaikainen tavoite emmekä tee tätä päätöstä yhtään liian aikaisin vanhustenhoitomme on saanut jo aivan liikaa kolhuja se ei ole pystynyt takaamaan arvokasta vanhuutta ja riittävää huolenpitoa meidän ikäihmisillemme me kaikki tiedämme että hoidon tarve tulee tulevina vuosina väestön ikääntyessä vain kasvamaan kokoomus on yrittänyt jarruttaa tämän merkittävän uudistuksen toteutumista lähes vuosikymmenen tämä hallitus puolestaan on tarttunut toimeen ja tuonut vanhusten ihmisoikeuksien parantamiseksi konkreettisia ratkaisuja niistä henkilöstömitoitus on hieno esimerkki

arvoisa herra puhemies tämä on historiallinen päivä olemme vihdoin saaneet hoitajamitoitusta käsittelevän mietinnön eduskuntaan historia asian osalta ei ole kuitenkaan kunniakas osa meistä muistaa valviran ja oikeusasiamiehen tekemät selvitykset vanhusten ympärivuorokautisen hoidon tilasta muutama vuosi sitten selvitykset olivat karua luettavaa niissä oli kuitenkin selkeä yhteinen piirre riittämätön henkilöstö osaamisen puute henkilöstön uupuminen sekä huono johtaminen tämän jälkeen eduskunta hyväksyi vanhuspalvelulain jonka ongelmaksi kuitenkin jäi edelleen se ettei henkilöstömitoitusta hyväksytty lakiin kokoomuksen vaatimuksesta lopulta tilanne kärjistyi uudelleen vuoden kaksituhattayhdeksäntoista talvella vanhustenhoidon laiminlyöntien tullessa julkisuuteen ja silloin ministeri saarikko käynnisti vanhuspalveluiden selvittämisen ja toteutti akuuttitoimenpiteitä vanhuspalveluiden parantamiseksi

monessa puheenvuorossa tullut esille niin tämä lakiesityshän ei todellakaan ratkaise kaikkia niitä haasteita mitä meillä ikäihmisten hoidossa on nyt ja tulevaisuudessa mutta näen erittäin tärkeänä että tämä tärkeä lakiesitys astuu voimaan niin kuin valiokunnan puheenjohtaja nosti esille nyt jo heti ensimmäinen kymmenettä ensimmäinen kymmenettä astuu voimaan lakiesitys missä on hyvin tärkeänä elementtinä se että siitä lähtien hoitajamitoitukseen lasketaan ainoastaan se välitön asiakastyö ja jo tämä muutos tuo paljon helpotusta sinne arkeen ja myös vähentää työn kuormitusta sitten kun tästä lähdetään eteenpäin kohti kevättä niin on huomioitava myös se että tänä siirtymäaikana alle nolla pilkku seitsemän hoitajamitoituksen saa alittaa ainoastaan silloin kun voidaan turvata se että asiakasturvallisuus ja palveluiden laatu voidaan taata lain mukaisesti vanhuspalvelulain mukaisesti tämäkin on hyvin tärkeää tässä kokonaisuudessa myös kotihoidon resurssit tullaan turvaamaan hallitus näki kuitenkin ensiarvoisen tärkeänä että tämä hoitajamitoitus saadaan nyt mahdollisimman nopeasti eteenpäin koska niin kuin tässä salissakin nostetaan esille tämä on niin että jokainen puolue on sitä mieltä että tämä hoitajamitoitus pitää saada niin pian kuin voimaan sitten mitä tulee hoitotyön vetovoimaisuuteen olen ihan täysin samaa mieltä että pelkästään tämä ei ratkaise tilannetta hoitajamitoitus kyllä helpottaa niitä työoloja ja laskee työn kuormitusta mikä tekee osaltaan hoitotyöstä

vaikka jokainen kansanedustaja nostaa esille että ei ole puoluetta joka vastustaa tätä hoitajamitoitusta

arvoisa puhemies on kulunut puolitoista vuotta siitä kun lähihoitaja tarja parkatti nosti esiin kauan tiedossa olleet ongelmat vanhustenhoidossa yksityisessä palvelutalossa kristiinankaupungissa pohjanmaalla työskennellyt parkatti otti ison henkilökohtaisen riskin ja teki omasta työpaikastaan ilmoituksen aluehallintoviranomaiselle yksikkö suljettiin kiireellisesti ja käynnistyi tärkeä julkinen keskustelu joka huipentuu nyt tuon keskustelun aikana on käynyt selväksi että kokoomus maan ainoana puolueena vastustaa vanhusten laadukkaampaa hoivaa ja hoitajien parempia työoloja yksityisessä palvelutalossa kristiinassa esiin nousseet yleiset ongelmat vanhustenhoidossa ovat olleet rasite työntekijöille ja ikäihmisille liian pitkään siksi lupasimme kirjata lakiin hoitajamitoituksen nolla pilkku seitsemän ja tänään tuo lupaus viedään päätökseen tämä tarkoittaa yli neljäätuhattaneljääsataa uutta hoitajaa vanhustenhoitoon ja lähes sadankahdeksankymmenen miljoonan lisärahoitusta hoivaan tämä on merkittävä arvovalinta jota aiemmat hallitukset eivät ole halunneet tehdä uudistus tulee voimaan vaiheittain jotta henkilöstön lisäys pystytään toteuttamaan muun muassa koulutuksen lisäyksen avulla toivottavasti paremmat työolot myös houkuttelevat jo alan jättäneitä hoitajia takaisin hoivatyöhön seuraavaksi vanhuspalvelulakia on tarkoitus päivittää hallitusohjelman mukaisesti kattamaan myös entistä paremmin koti ja omaishoidon osaa on ihmeellistä että jotkut haluavat asettaa näitä eri hoitomuotoja vastakkain laadukas hoito on perusoikeus joka on turvattava jokaiselle tarpeen mukaan se on tämänkin lain lähtökohta haluan erityisesti kiittää lopuksi edustaja guzeninaa joka jo viime vuosikymmenen alussa nosti esiin tämän tärkeän uudistuksen ja esitti hoitajamitoituksen kirjaamista lakiin mutta nyt se saadaan vasta maaliin kun kokoomus on saatu oppositioon kiitos
arvoisa puhemies kannattaa taas näissä asioissa katsoa tätä suurta kuvaa suomen vanhustenhoiva niin kuin useimmat julkiset toiminnot on viime vuosina ollut jatkuvasti heikkenevällä uralla ikärakenteen ja huoltosuhteen muutoksen vuoksi ja tässä kehityksessä suomi ei ole kyennyt reagoimaan tähän samalla tavalla kuin muut pohjoismaat ja tämän takia kaikkialla vallitsee niin valtava niukkuus ja meillä tällaisia ongelmia on silloin aivan niin kuin edustaja ikonen täällä keskustelun alkuvaiheessa totesi se että vain vaaditaan lakiin mitoituksia ilman että oikeasti pidetään huolta niistä resursseista ei kuitenkaan näitä ongelmia ratkaise varsinkin tämä hallituksen alkuperäinen esityshän oli lähes niin kuin haistattelumentaliteetilla tehty kun ajatellaan sitä miten kuitenkin kun lakeja säädetään täytyy pitää huolta rahoituksesta ja toimeenpanosta lukekaapa vaikka valtiovarainministeriön lausunto jossa annetaan kohteliaasti kuitenkin ymmärtää että oikeastaan tällaisia uudistuksia pitäisi tehdä kehyksen sisällä perustuslakivaliokunnan intervention jälkeen on täytynyt edes vähän ottaa huomioon näitä realiteetteja niin totta kai tämä on mennyt parempaan suuntaan mutta se perusasia ei ole tässä muuttumassa minnekään meidän julkistaloutta voidaan vahvistaa vain lisäämällä työllisyyttä ja priorisoimalla uudelleen menoja ja tällainen niin kuin modernin showpainin suhtautuminen jota minusta hallituspuolueet tässä ovat osoittaneet että ei oikeastaan välitetä mistä nämä resurssit tulevat ei välitetä onko rahaa ja onko henkilöstöä eikä edes haluta siitä keskustella on äärimmäisen surullinen piirre suomalaisessa politiikassa kun perustuslakivaliokunta ottaa esille sen että tämä todennäköisesti tulee heikentämään kotihoidon resursseja niin normaalia perinteistä sanoisinko sosiaalidemokraattista selkärankaista politiikkaa olisi koettaa ratkaista tätä ongelmaa miettiä miten priorisoidaan uudelleen nostetaan työllisyyttä ehkä korotetaan verojakin mene ja tiedä sen sijaan hallituspuolueet tyytyvät ratkaisemaan tämän lausumalla valiokunta edellyttää että kotihoidon riittävä henkilöstö turvataan kaikissa olosuhteissa no eihän se tämmöisillä lausumilla ratkea jos te tällaiselle linjalle olette nyt päässeet niin tehän voisitte ratkaista ilmastonmuutoksen sanomalla että ympäristövaliokunta edellyttää että ilmasto lämpenee vain yhden asteen kaikissa olosuhteissa se olisi suunnilleen yhtä eettistä ja yhtä rakentavaa kuin mitä oli tämä maria guzeninan kammottava puheenvuoro täällä näistä voimavaroista ja suomen julkistalouden reaalisista resursseistahan tässä on kysymys viime kädessä eikä siitä millaisia asioita lakiin kirjoitetaan

kokoomus vannoo tässä periaatteessa kannattavansa nolla pilkku seitsemän mitoitusta mutta se ei käy kun se maksaa hallitus haluaa parantaa vanhustenhoitoa vaikka se maksaa mietintö laista nolla pilkku seitsemän henkilöstömitoituksesta ikäihmisten tehostetussa palveluasumisessa ensimmäinen ja tärkeä edistysaskel parempaan ja inhimillisempään vanhustenhoitoon olen vakuuttunut siitä että useampi hoitaja yksikköä kohti helpottaa työtä ja vaikuttaa osaltaan henkilöstön parempaan työhyvinvointiin ja sen myötä parempaan työn laatuun riittävä henkilöstö keventää yksittäisen hoitajan taakkaa ja lisää hoitajien tärkeää aikaa vanhusten kanssa henkilöstömitoitus astuu voimaan asteittain ensimmäinen kymmenettä kaksituhattakaksikymmentä alkaen jotta rahoitus ja hoitajien riittävä määrä voidaan turvata hoidon pienemmän lakisääteisen henkilöstömitoituksen siirtymäkauden aikana on myös oltava riittävän laadukasta tässä on tärkeä painottaa että henkilöstömäärän on aina perustuttava asukkaiden toimintakyvyn ja hoidon tarpeeseen mutta mutta samalla kun ympärivuorokautisen hoidon resursseja parannetaan on tärkeää varmistaa että myös ikäihmisten kotihoidon ovat riittävät ja että omaishoitajien vaativaa työtä tuetaan yhdenmukaisesti koko maassa
arvoisa

puhemies tänään tämän asian ympärillä on käyty varsin tunteikasta keskustelua puolin ja toisin ajattelen itse niin että silloin kun tunteet oikein leimuavat silloin on kyllä tärkeästä asiasta kyse samoin ajattelen sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä että ei siellä yksikään jäsen varmasti oli oppositiosta taikka hallituspuolueesta tätä asiaa väheksy tässä keskustelussa on nostettu esiin valiokunnan puheenjohtaja lohen toimesta se että laki tulee voimaan todella ensimmäinen kymmenettä kaksituhattakaksikymmentä mutta täällä on myös käytetty puheenvuoroja joissa on on haluttu korostaa aprillipäivää ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentäkolme on jopa viitattu sanomisissa siihen että tässä on kyseessä hallituksen aprillipila minun mielestäni tämmöisten termien käyttäminen näin vakavan asian äärellä on aika surullista kuultavaa missään nimessä minkäänlaisesta pilasta kyse ajattelisin itse että tällaisia aprillipiloja olisi voitu tehdä jo monena monena aprillipäivänä tätä aikaisemminkin on puhuttu että petetään sekä vanhukset että hoitajat nämä ovat aika kovia väitteitä mitä on tänään kuultu tämä ei ole varmastikaan sinänsä tämän hallituksen aikaansaama ongelma niin kuin on kuultu puheenvuoroissa aikaisemmin meillä on kadonnut alalta hoitajia kymmeniätuhansia heitä on mennyt muihin maihin töihin heitä on mennyt alalta toisiin tehtäviin siitä syystä että syystä että hoitoala ei tällä hetkellä houkuttele ja se ei ole mieluisaa työtä koetaan arvostuksen puutetta ja ja pienipalkkaisuutta ja monia muita asioita tavoite on nyt kuitenkin tässä hallituksen esityksessä nimenomaan turvata iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon ja huolenpidon asiakkaille laadukkaat palvelut ja parantaa asiakas ja potilasturvallisuutta kaikki muistamme viime alkuvuoden tilanteet joihin täällä on viitattu kuinka räikeitä potilasturvallisuuden rikkomuksia tapahtui hoivalaitoksissa surullista se on että asiat on päästetty näin pitkälle että sitten havahdutaan vasta jälkikäteen täällä on ollut keskustelussa se miten turvataan hoitajamäärä sekä kotipalvelussa että myöskin ympärivuorokautisessa hoivassa siihen on monia monia ratkaisuja mietittävänä ja ja se on vastuullista politiikkaa kuten edustaja vartiainen totesi näitä kaikkia asioita mietitään todella juurta jaksain se tehtävä ei tule olemaan helppo en sitä missään kohtaa halua täällä lähteä väittämäänkään mutta nyt on otettu askeleet siihen suuntaan että vihdoinkin tämä asia saadaan kuntoon

vaikka kauheasti en ole innokas veroja korottamaan tämä on asia minkä vuoksi olisin jopa valmis korottamaan veroja ainoa mikä tässä koko jutussa eniten meikäläistä itseään ärsyttää on se millä tavalla tästä asiasta puhuttiin ennen vaaleja ja millä tavalla tämä asia on sitten hoidettu tämän jälkeen silloin puhuttiin ihan selkeästi ainoastaan siitä nolla pilkku seitsemästä millä tämä asia saadaan kuntoon vaikka silloinkin periaatteessa piti kaikkien etenkin alan ammattilaisten tietää että tätä porukkaa ei välttämättä olekaan tähän näin ja se aikajatkumo mikä tässä nyt tulee ja kuinka tavallaan tämä siirretään sitten kuitenkin aika pitkälle tulevaisuuteen seuraavankin hallituksen niskaan on se mikä nyt tässä eniten niin kuin karhentaa meikäläistä koska minulla on yksi syy esimerkiksi eduskuntaan pyrkiessä ollut se että sellaiset turhanpäiväiset löperöt

pitäisi saada tästä salista tai etenkin vielä tänne saliin pääsemisen vuoksi tuolta toreilta loppumaan vetoankin että tällaisista heitoista millä keräillään irtopisteitä tuolla vappusatasilla tai hoitajamitoituksilla mitä ei ole sitten edes mietitty miten ne asiat hoidetaan

tulevaisuudessa eroon ja oikeasti kerrottaisiin kansalle realistiset toimenpiteet ja realistiset mahdollisuudet ja hoidettaisiin sen jälkeen kuntoon ne asiat mitä ollaan sieltä luvattu tässä nyt selkeästi tuskin kukaan pystyy kirkkain silmin katsomaan ja sanomaan että tämä meni niin kuin oltiin suunniteltu mitä oltiin silloin aikoinaan toreilla luvattu toivon kuitenkin että tämä hallitus tekee tämän asian eteen riittävän paljon suomalaiset vanhukset ovat sen

puhemies tässä on käyty hyvää keskustelua ja tämä on tärkeä asia josta eduskunta on nyt päättämässä en ole alan erityinen asiantuntija yksityiskohtien osalta mutta se huoli mikä minulla tästä asiasta erityisesti vielä on liittyy oikeastaan siihen mitä edustaja rehn kivi tässä äsken sanoi hän esitti asian näin että hallitus haluaa säätää hoitajamitoituksesta vaikka se maksaa ja itse kyllä kun katson tätä hallituksen esitystä nyt siinä muodossa kuin sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö sen esittää perustuslakivaliokunnan rehellisen lausunnon pohjalta niin hallitus haluaa lunastaa rahanarvoisen lupauksen ilman että maksaa siitä rahalla ja tämä ristiriita tulee olemaan meidän edessämme tässä salissa tänä syksynä ja todennäköisesti myös ensi vuoden syksynä ja sitä seuraavana syksynä tämä on vakava paikka myös liittyen siihen mitä tässä äsken edustaja laakso sanoi siitä että tämä on edelleen löysän puheen tasolla niin kauan ne rahat koulutukseen rahat hoitajiin ja itse hoitajat joilla tämä lupaus oikeasti lunastetaan ovat olemassa ja tässä ei ole kysymys nyt tietystikään mistään pikkupennosista jotka lisäbudjetissa normaaliluontoisesti voidaan heittää muutenhan tässä olisi varmasti tehtykin jo täydennykset asianmukaisesti kyse on siitä että kun tämä porrastettu malli nyt valiokunnan mietinnön mukaisena on tarkoitus sitten säätää niin hallitukselta puuttuu tämän vaalikauden kehyksistä kumulatiivisesti lähes kolmesataa miljoonaa euroa jotka tämän hallituksen esityksen mukaisesti toteuttamiseen vaaditaan kaksisataaseitsemänkymmentäviisi miljoonaa taitaa olla se tarkka arvio ja erityisesti silloin vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme yksistään puuttuu tämän arvion mukaan satakaksikymmentäkuusi miljoonaa euroa

sattuu olemaan vielä juuri se vuosi johon hallitus on nyt pannut toivonsa että silloin julkinen talous myöskin tasapainotetaan teillä on joka tapauksessa tilanne jossa tämän vuoden menotasosta ensi vuoteen pitäisi pienentää menotasoa kuusi miljardia euroa jotta edes kehyspäätös toteutuu kehyspäätös joka siis kaksi viikkoa sitten käsiteltiin täällä eli eli aikamoiset paineet on vanhasen matin mitoillakin vaikeasti täytettävät paineet ja tässä kohtaa se se saadaanko sinne sitten vmltä riihikuivaa rahaa se kaksisataaseitsemänkymmentäviisi miljoonaa kumulatiivisesti ei ole helppoa kaikki me siihen koska se on epäoikeudenmukainen ratkaisu jos se kääntyy kotihoidon leikkauksiksi se on epäoikeudenmukainen ratkaisu jos se kääntyy kela korvausten leikkauksiksi ja ja erityisen epäoikeudenmukaista on pitää löysässä hirressä koko sosiaali ja terveyshuoltoa sen takia että halutaan lunastaa rahanarvoinen lupaus ilman että ollaan valmiita maksamaan
arvoisa puhemies laki hoitajamitoituksesta tulee epäilemättä olemaan yksi tämän hallituksen historiankirjoihin jäävistä saavutuksista hoitajamitoituksen uudelleenmuotoilu lähti liikkeelle tarpeesta saada muutos hoitoalalla vallitsevaan alennustilaan kuten me kaikki tiedämme syyt toissa talvena vanhustenhoitoyksiköissä tapahtuneisiin laiminlyönteihin hoitajissa vaan siinä ettei hoitajia ollut riittävästi tällä uudella hoitajamitoituksella pyritään varmistamaan että hoitajia on tulevaisuudessa riittävästi sekä yksityisissä että julkisissa hoitoyksiköissä itselläni suurinta epävarmuutta uuden hoitajamitoituksen täyttymiseksi aiheuttaa epäilys siitä saammeko riittävästi opiskelijoita joita kiinnostaa hoitoala ymmärrämme varmasti kaikki sen ettei pelkkä uusi mitoitus ratkaise ongelmaa hoitajapulasta ongelma on monisyisempi myös sen vuoksi että alalle kyllä koulutetaan useita tuhansia hoitajia nytkin vuosittain mutta keskimäärin joka kolmas keskeyttää opintonsa ennen valmistumistaan tai siirtyy toiselle alalle valmistumisensa jälkeen

että psykologiset valintakokeet palautettiin vaikka uusia hoitajia tarvitaan tulevaisuudessa jopa viisituhatta jotta hoitajamitoitus voidaan ottaa täysimittaisesti käyttöön vuoteen kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä ei ole järkevää käyttää resursseja kenen tahansa alalle haalimiseen omalta osaltaan tämä voi lisätä työn kiinnostavuutta kun kuka tahansa ei pääse hoitajaksi uuteen hoitajamitoitukseen liittyy paljon mahdollisuuksia parhaimmillaan se todella kasvattaa hoitajien määrän riittäväksi jolloin hoitajalla on aikaa enemmän vanhusta kohden tämä olisi merkittävä laadun lisäys vanhuksen hoitajan ja hoidettavan omaisten kannalta hoitajien työssäviihtyminen ja alalla pysyminen pysyminen paranisivat sekä työn kuormittavuus ja sairauspoissaolot vähenisivät työnjako välitöntä ja välillistä hoitotyötä tekevien kesken selkeyttäisi työnkuvat hoitoyksiköissä niin paljon kuin uusi hoitajamitoitus toisi tullessaan parannuksia nykytilanteeseen uudistus ei saa kuitenkaan tapahtua heikentämällä kotisairaanhoitoa jotta vanhukset voisivat asua kodeissaan mahdollisimman pitkään tarvitaan siihen omat ammatti ihmisensä

ehdotus henkilömitoituksesta tehostetussa laitoshoidossa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa on erittäin tärkeä ehdotus ja tämä on hyvin tärkeä keskustelu tähän astihan mitoitusta on ohjattu suosituksella jonka lähtökohta on ollut tämä kaikkien meidän tietämä nolla pilkku viisi tiedämme kuitenkin että nämä suositukset eivät ole kaikilta osin toimineet valitettavasti näitä epäkohtia ja valvontaviranomaisten huomautuksia on nähty ja niitä on myöskin julkisuuden kautta ruodittu tämä on ollut sikäli ehkä harmillinenkin keskustelu koska se peittää allensa allensa sen tosiasian että hoitotyötä suomessa tehdään erittäin korkealla moraalilla ja tasokkaalla tavalla puhemies nyt on kuitenkin tarkoitus tuoda lisää ihmiskäsiä turvaamaan arvokasta ja ihmisläheistä ikääntymistä

nolla pilkku asiakasta kohdin on on noudatettava siis viimeistään ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentäkolme totta kai tämä henkilömitoituksen nostaminen nostaminen tehdään asteittain siksi että kunnilla ja kuntayhtymillä ja muilla siis palveluiden tuottajilla on mahdollisuus varautua tähän merkittävään henkilöstötarpeeseen

kuuluu olla se että pitää voida investoida tätä samaa logiikkaa käytetään esimerkiksi neljännessä lisäbudjetissa koulutussatsausten osalta näillä me teemme tulevaisuutta näillä me rakennamme inhimillistä tulevaisuutta puhemies tämä pelkkä henkilöstömitoituksen asteittainen nosto ei tietenkään tarkoita sitä että ongelmat poistuisivat ja pyyhkiytyisivät kokonaan ihmisten hyvinvointi on enemmän kuin nolla pilkku seitsemän se mahdollistaa kuitenkin sen että ikääntyvän ihmisen vierellä on ammattilaisia joilla on enemmän aikaa kysyä

arvoisa puhemies olen täällä vähän hämmästellyt sitä että tuolta salin vasemmalta laidalta on useampaan otteeseen ja useammassa puheenvuorossa toistettu siitä että kokoomus ei välittäisi hyvästä vanhustenhuollosta päinvastoin palautan tämän vähän kehikkoonsa jos me katsomme vuosia taaksepäin niin aikanaan silloinen sosiaali ja terveysministeriön ministeri paula risikko laittoi liikkeelle vanhuspalvelulain valmistelua tai hallituksen aikaan nyt jos katsotaan tätä kokonaisuutta niin itse asiassa hallitus jossa kokoomus istui laittoi liikkeelle tämän vanhuspalveluitten kokonaisuudistuksen jonka yhteydessä myöskin ennen vaaleja totesimme että pidämme hyvänä mitoitusta osana tätä kokonaisuutta ja vanhuspalvelulain uudistamista jolloin otetaan mukaan ja huomioon myöskin tämä puhuttu kotihoito omaishoito ja sitten näiden laatusuositusten päivitys eli tässä selvästi tuotetaan nyt väärää ymmärrystä sen osalta samoin me vaadimme sitä että mitoitusta ei tule katsoa ainoastaan osastokohtaisena keskiarvona vaan pitää ottaa huomioon hoitoisuus ja nythän tänne on myöskin tuotu tämä arviointimenettely lakiin juuri sen suuntaisesti mitä kokoomus silloin on puhuttu myöskin näistä rahoitusolettamista makrotasoa edustaja vartiainen täällä toi hyvin esiin täällä on puhuttu myöskin kela korvauksista mainitsen myöskin tämän että siellä olettamuksena on nyt se että kunnat leikkaisivat digitalisaatiosta ja ja ostopalveluista digitalisaatiosta tietäen tämän kuntatalouden tilanteen kunnat joutuvat leikkaamaan joka tapauksessa ja paljon eli siellä ei todellisuudessa ole leikattavaa tai digitalisaation tehostamista ja sitten taas toisaalta jos jos katsotaan puolestaan näitä ostopalveluita

nehän ovat hyvin henkilöstövaltaisia jos me katsomme tätä kun täällä joku käytti puheenvuoron

yksityisistä palvelutuottajista on totta että siellä on todellakin ollut räikeitä epäkohtia eikä varmasti kukaan meistä puolustele niitä mutta eiväthän ne korjaannu sillä että nyt leikataan ostopalveluista lisää ylipäätään kiinnittäisin huomiota siihen että että tämä ei ole ideologinen kysymys kuka niitä palveluita tuottaa meillä on hyviä ja huonoja palveluntuottajia niin yksityis järjestötaustaisissa kuin julkisissakin toimijoissa vastaavasti itse asiassa hyvät ja huonot käytännöt eivät aina korreloi tämän mitoituksen mukaan vaan siinä on paljon muitakin

ja ja esille on tullut todellakin kohtuuttomia tilanteita joita ei voi hyväksyä jotka on korjattava mutta jos me haluamme suuntaa johon palveluita tulisi kehittää niin meidän pitäisi entistä enemmän puhua niistä yksiköistä joissa on onnistuttu sitten täällä puhuttiin tästä voimaantulosta ensimmäinen kymmenettä ja nolla pilkku viisi että se tulee jo tänä vuonna mutta kyllähän se fakta on että että jo tällä hetkellä mitoitus on valtaosassa paikkoja korkeampi muutos on lähinnä siinä että tässä erotetaan nyt välillisen ja välittömän työn osuutta erottamisessa on toki paljon hyvää mutta alkuperäisessä hallituksen esityksessä oli sellainen muoto että että monet asiakkaan kanssa tehtävät askareet olisi suljettu pois ja tätä huolta nosti esimerkiksi yksi yksityinen palkittu palveluntuottaja että esimerkiksi asiakkaan kanssa ei enää voisi tiskata tai tai kuoria niitä perunoita tai osallistua joihinkin pieniin arjen askareisiin jotka tuovat sitä laatua sinne arkeen onneksi tämä asia on valiokunnassa korjattu

puhemies kokoomus on tehnyt vastalauseen tähän liittyen emme siis vastusta hoitajamitoitusta vaan olemme esittäneet rakentavia ehdotuksia miten tätä pitäisi parantaa ja miten valiokunnassa olisi jo tätä asiaa pitänyt korjata jotta me

tänne ja myöskin millä tavalla pystytään turvaamaan palvelut jatkossa eli kyse on siitä että pitää olla riittävä rahoituspohja turvattu meillä pitää olla henkilökuntaa niitä palveluita varten ja meidän pitää myös varmistua siitä ettemme me käännä selkää toisille vanhuksille jotka hoivaa tarvitsevat ja katso vain yhtä kulmaa kokonaisuudesta

tämän hallituskauden aikana eduskunnan päätettäväksi mutta siihen ei suostuttu hallituspuolueet estivät sen halusimme tuoda myös lausuman siitä että eduskunnan käsiteltäväksi tuodaan tarvittavat toimet kotihoidon hoitajapulan ratkaisemiseksi ja sen varmistamiseksi että ympärivuorokautisen hoivan henkilöstömitoitus ei vaaranna kotihoidon palveluiden saatavuutta

vanhuspalveluiden kokonaisuuteen ja henkilöstön saatavuuteen ei selvitystäkään ei saada pyytää lisäksi hallituksen on viipymättä esitettävä sellaiset ratkaisut henkilöstön riittävyyden turvaamiseksi että tämä porrastettu malli toimisi myös käytännössä ei tätä ei sallittu eduskunta edellyttäisi että hallituksen on esitettävä miten se aikoo järjestää rahoituksen vuosille kaksituhattakaksikymmentäyksi viiva kaksituhattakaksikymmentäneljä ei hallituspuolueet eivät sitä kannattaneet esitimme myös että pitäisi tämä rahoitus katsoa osana monivuotista kehysmenettelyä että me pystymme turvaamaan ne vanhuspalvelut jatkossakin ei tätä eivät hallituspuolueet kannattaneet esitimme että kela korvauksia ei heikennetä jotta lapsilta ja naisilta ei viedä mahdollisuutta käydä siellä gynekologilla korvalääkärillä silmälääkärillä hallituspuolueet vastustivat sitä ja monia muita esityksiä teimme joita hallituspuolueet vastustivat en kutsu sitä yhteistyöksi vaan vaan se on jotain aivan muuta

kyllä minun täytyy sanoa näin monia vuosia täällä talossa olleena että tämä istunto on pitänyt kyllä sisällään hyvin paljon vääriä käsityksiä nimittäin täällä on väitetty että kokoomus ei kannattaisi vanhustenhuollon kehittämistä tai hoitajamitoitusta ja myöskin annettu aivan vääriä tietoja itse haluan teille nyt kertoa sen että olen ollut toistakymmentä vuotta terveydenhuollon opettajana olen ollut vanhustenhuollossa olen erikoistunut vanhustenhuoltoon ja olen ollut myös ministerinä joka laittoi silloin vanhuspalvelulain muistan kun sieltä toiselta laidalta kovasti aina kritisoitiin sitä vanhuspalvelulakia että ei pidä olla mitään ikäryhmittäistä lakia ja vein sen kuitenkin eteenpäin sitten kävi sillä tavalla että kun esitin sitä että siihen pitää tulla vahva oikeus saada niitä palveluja niin sitä ei haluttu kannattaa teidän kaikkien katsoa niitä pöytäkirjoja katsoa ministeriöitten pöytäkirjoja myöskin mistä johtui että velvoittavuus väheni ja mikä meillä on kaikkein kriittisin piste suomessa vanhustenhuollossa varmasti yksi on tämä mitoitus varmasti koska meillä on paljon sellaisia räikeitä tapahtumia että jopa mopitkin on laskettu mitoitukseen varmasti sellaisia löytyy mutta meillä on myös paljon sellaisia että on ihan hyvin asiat ei muista kukaan näitä löytyy sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta mutta mikä meidän pitää korjata niin meidän pitää korjata se että vanhusten on saatava vahvempi oikeus niihin palveluihin vanhuspalvelulailla pyrittiin aikoinaan varmistamaan vanhuspalvelujen riittävyys ja laatu sekä parantamaan ikääntyneiden asemaa ja hyvinvointia voimaan tullessaan laki oli kuitenkin vesitetty huolimatta siitä että esitin siihen vahvempia oikeuksia katsokaa peiliin te jotka täällä heitätte kiviä toisiin katsokaa te peiliin ensin itse vahvoja oikeuksia ei vanhuksille luotu palvelut ovat nyt määrärahasidonnaisia eli jos kunnalla ei ole rahaa ei palveluja välttämättä anneta vaikka tarve olisi todettu siihen tarvitaan se palvelusuunnitelma asiantuntijoitten tekemä palvelusuunnitelma ja että se on velvoittava vasta sitten me voimme puhua täällä rinta rottingilla että ovat kunnossa tämä oikeuksien vahvistaminen on kaiken a ja o mitä tehdään laadukkailla palveluilla jos niitä ei saa kiireetön palvelu pitää järjestää viimeistään kolmen kuukauden kuluttua ihminenhän saattaa olla menehtynyt jo silloin ei mitään muuta kuin hoivatakuuta on kiristettävä ja vahvemmat oikeudet siinä on kivijalka nyt meidän kivijalka on murentumassa

hieman hämmentyneenä olen seurannut tätä iltapäivän keskustelua tästä hoitajamitoituksesta kun me kaikki kuitenkin pystymme tunnistamaan sen että tämä on historiallinen päivä vuosia on puhuttu siitä että vanhustenhoiva on saatava kuntoon ja yksi keskeinen tekijä on ollut nimenomaan hoitajamitoituksen määrittäminen ja nyt hallitus sen tekee selkeällä ja myöskin realistisella ohjelmalla niin että se voidaan toteuttaa fiksulla tavalla oppositio on syystä tai toisesta väen väkisin halunnut löytää argumentteja joissa se joissain puheenvuoroissa ikään kuin lähestulkoon jopa dementoi tämän tämän merkittävän saavutuksen siitä huolimatta että tämä on meille kaikille yhteinen juttu eräissä puheenvuoroissa täällä on viittaan edustaja junnilaan edustaja vartiaiseen myöskin käytetty puheenvuoroja joissa ollaan pohdittu laajemmin tätä on haluttu sanoa kokonaiskuva suomalaisesta yhteiskunnasta ikääntymisen osalta on todettu että väestön ikääntyminen on suurimpia suoranaisia uhkia tarpeen räjähdysmäinen kasvu on horjuttamassa niin kovin monella tavalla suomalaista yhteiskuntaa ennen kaikkea vaaditaan tätä taloudellista realismia näin todetaan ehkä tässä yhteydessä on hyvä katsoa nyt niitä faktoja ja lukuja missä nyt tässä liikutaan täällähän käytettiin myöskin termiä huoltosuhteen heikkeneminen faktuaalinen tilannehan on se että meillä oli yli kuusikymmentäviisi vuotiaita vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi noin seitsemänsataatuhatta hieman päälle seitsemänsataatuhatta ja meillä on tänä päivänä kaksikymmentäviisi vuotta myöhemmin yksi pilkku neljä miljoonaa yli kuusikymmentäviisi vuotiasta ja niiden kuusikymmentäviisi vuotiaiden määrä ei tule voimakkaasti kasvamaan suhteellisesti ottaen verrattuna siihen muutokseen mikä nyt on jo tapahtunut tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi tämä oli neljätoista prosenttia väestöstä nyt jo lähes kaksikymmentäkaksi prosenttia ja laskelmien mukaan suurimmillaan eli eli kaksikymmentäviisi prosenttia vuonna kaksituhattakolmekymmentä jonka jälkeen se väistämättä laskee koska suuret ikäluokat poistuvat keskuudestamme kun me luomme tällaisen kammottavan kuvan siitä että nyt kun tarpeita jotka kasvavat tässä jonkin verran niin se olisi jokin horjuttava tekijä niin on hyvä muistaa että meillä on hoivakodeissa tehostetussa palveluasumisessa ja normaalissa palveluasumisessa tällä hetkellä noin viisikymmentätuhatta ihmistä ja noin satatuhatta ihmistä saa kotipalveluja ja meillä on peruskoulussa oppilaita viisisataaviisikymmentätuhatta ja toisen asteen koulutuksessa neljäsataatuhatta ihmistä miksi me katsomme että tämä vanhustenhoiva on ikään kuin semmoinen tekijä joka horjuttaisi suomalaisen yhteiskunnan todellisuutta se ei sitä ole jossain määrin tätä palvelutarpeen kasvua tässä on mutta ei se nyt ole mikään sellainen tekijä joka vie aivan kiville on muistettava että yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista yhdeksänkymmentä prosenttia asuu kotona yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaista seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia asuu vielä kotona ja kolme neljäsosaa eli seitsemänkymmentäviisi prosenttia kaikista yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista on vailla

arvoisa puhemies edustaja risikko tässä pitkällä kokemuksellaan puuttui aivan olennaiseen asiaan yksi riski kun toteutetaan vanhuspalveluiden kiistatonta parantamista kylläkin mutta toteutetaan siitä vain yksi osa kerrallaan ilman ikään kuin oikeutta siihen hoitoon on se että ei ole kunnissa riittäviä resursseja tai hallitus ei ole niitä osana tätä esitystä varmistanut vaan niistä tullaan neuvottelemaan vasta tulevan budjettiriihen eli oikeastaan kehysriihen yhteydessä riski on totta kai se että entistä heikompikuntoisia vanhuksia ei pääse ympärivuorokautisen hoivan piiriin vaan heitä pidetään kotona tai mahdollisesti palveluasumisen piirissä varmaan jokaisella meistä on lähipiirissä sellaisia ihmisiä jotka ovat ovat olleet erimuotoisissa palveluissa joko palveluasumisessa sairaalahoidossa kotihoidossa omaishoidossa tai sitten ympärivuorokautisessa hoivassa ja varmaan aika moni meistä on nähnyt sekä hyvää että huonoa on siis väärin ikään kuin todeta että kaikki kaikki vanhustenhoito ja hoiva olisi huonoa kuitenkin kun tässä edustaja kiljunen näitä numeroita luetteli on aivan selvää että palvelua tarvitsevien vanhusten määrä tulee tulevina vuosina kasvamaan entisestään juuri sen vuoksi olisi äärimmäisen tärkeää huolehtia samassa yhteydessä kun tehdään uudistuksia yhteen kohtaan siitä että kokonaisuus säilyy sellaisena että palvelut palvelut ovat hyviä ja laadukkaita myös siellä kotihoidossa myös palveluasumisessa ja niin edelleen edustaja laiho tässä edellä kuvasi kokoomuksen tekemiä tekemiä ehdotuksia näistä suurin osa on on sellaisia joissa eduskunta edellyttäisi henkilöstön riittävyyttä tai vanhuspalveluiden parantamista kokonaisuutena tai esimerkiksi sitä että tämän uudistuksen edellyttämä rahoitus varmistettaisiin perustuslakivaliokuntahan nimenomaisesti kiinnitti huomiota siihen että alkuperäisen ehdotuksen rahoituspohja oli käytännössä täysin riittämätön ja se pakotti sosiaali ja terveysvaliokunnan ja sitä myötä totta kai myös eduskunnan porrastamaan tämän esityksen voimaantuloa täällä viimeisenä kokoomuksen vastalauseen kohtana nimenomaisesti edellytetään että tämä rahoituslähteisiin liittyvä lainvalmistelu aloitettaisiin viipymättä tässä edustajien puheenvuoroissa vähän riippuen siitä puheenvuoroja käyttänyt on keksitty erilaisia tapoja rahoittaa tämä uudistus ja tämän kysymyksen taakse ei vain voi mennä syksyllä se tulee hallituksen eteen ja rahat on löydettävä sehän olisi varsin kestämätön tie että eduskunta päättäisi uudistuksesta jolle ei ole rahoitusta

jos lähdetään nyt ensin tästä rahasta niin siinä voi tietysti olla että jos jos hallituksen lähtökohta on sama kuin edustaja paavo arhinmäen että valtionvelkaa vain otetaan mutta sitä ei koskaan makseta takaisin niin niin se on tietysti joku ratkaisu niin kauan kunnes kunnes rahan arvo arvo romahtaa mutta mutta se on oma tarinansa jos ensinnäkin tähän hoitajapuolelle niin niin kaikki tietävät sen millainen tilanne tällä hetkellä on on hoitajapuolella jo siellä on aikamoinen aikamoinen pula monissa tehtävissä kun joku laitoshoitoa tarjoava yritys tai julkisen sektorin organisaatio on joutunut vaikeuksiin niin monissa tapauksissa kyse on ollut siitä että että esimerkiksi sijaisia ei ole saatu kun on tullut tullut pidempiä sairauslomia tai tai muuta on siellä toki muutakin huonoa hallintoa ollut en sitä väitä mutta mutta se on ollut keskeinen syy mistä ne hoitajat nyt sitten tähän yhtäkkiä napataan

pitäisi katsoa asiaa kokonaisuutena kuten täällä edustaja multala erinomaisesti selitti ei varmaan ole ratkaisu se että kotihoidosta tai vammaisten hoidosta rupeaa väkeä siirtymään siirtymään laitoshoidon puolelle se ei se ei ratkaise tätä kokonaisuutta no se on hyvä että näitä koulutusmääriä jonkun verran nyt lisätään mutta kaikki tietävät nekään määrät jotka nyt lisätään eivät tule tätä asiaa ratkaisemaan no sitten on vielä olemassa tietysti se että tuodaan hoitajia ulkomailta se on tietysti jonkinlainen ratkaisu ja esimerkiksi filippiineiltä heitä jossakin vaiheessa tulikin mutta sekin on sellainen asia että siinä vaaditaan erittäin hyvä kielitaito että voidaan näitä töitä tehdä ja täytyy olla pitkäaikainen järjestetty ja organisoitu koulutus sillä tavalla että että henkilöt sitten saavat sen pätevyyden joka suomessa edellytetään näihin tehtäviin eli tämäkään ei ole todellakaan helppo tie arvoisa puhemies kaikkein eniten olen kyllä siitä huolissani että että teemme täällä lainsäädäntöä jossa nämä ihan olennaiset asiat rahoituksen ja tämän hoitohenkilökunnan saatavuuden saatavuuden osalta ovat todella löysissä kantimissa toivoisin että asiat etenisivät niin päin että ensin olisi hommattu rahat ja vahvasti koulutuksessa ja sen jälkeen tehtäisiin laki

muistaa olla inhimillisiä päätöksissämme tietenkin sdpn kansanedustajana minulla on erityisen suuri ilo olla tänään täällä salissa keskustelemassa tästä asiasta kun vihdoin säädetään lailla vanhuspalvelujen henkilöstön vähimmäismitoituksesta lupauksista pidetään kiinni tämän lain myötä olemme askeleen lähempänä inhimillistä hoivaa sekä inhimillisiä työolosuhteita hoitajille varmastikaan emme saa vielä täydellistä mutta varmasti saamme parempaa siirtymäajan jälkeen tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon toimintayksiköissä tulee olla nolla pilkku seitsemän työntekijän toteutunut henkilömitoitus asiakasta kohden tämä niin kutsuttu henkilöstömitoitus tai hoitajamitoitus on on ollut meille sdpssä tärkeä asia jo vuosikausia toissa kaudella säädimme vanhuspalvelulain joka astui voimaan ensimmäinen seitsemättä kaksituhattakolmetoista edustajat ikonen ja sarkomaa muistelivat että vanhuspalvelulaki tehtiin kokoomuksen johdolla ja tämä on totta tuolloin ministeri risikon johdolla tehtiin vanhuspalvelulaki se oli historiallista ja se oli tuolloinkin meidän sdpn pitkäaikainen

valitettavasti tai ehkä juuri siksi että tässä kumppanina oli tuolloin kokoomus emme saaneet sitovaa mitoitusta aikaiseksi tänään olemme kuulleet että tämä kokoomusta harmittaa edelleenkin vieläkin tunnutaan vastustavan tätä asiaa vanhuspalvelulaki edellyttää että toimintayksikössä on oltava henkilöstö jonka määrä ja tehtävärakenne vastaavat iäkkäiden asiakkaiden toimintakyvyn edellyttämää palveluntarvetta ja turvaavat heille laadukkaat palvelut nyt tähän epäkohtaan saadaan vihdoin muutos ja henkilöstömitoitus kirjataan lakiin tämä on vuosien pitkäjänteisen työn tulos arvoisa puhemies henkilöstömitoituksessa on kyse ennen kaikkea inhimillisyydestä sekä ikäihmisten oikeudesta laadukkaisiin palveluihin ja arvokkaaseen vanhuuteen huolimatta tämänhetkisen lain säädöksistä ja hoivan laatusuosituksista on viime vuosina käynyt selväksi ettei vanhusten hoivapalveluissa ole riittävästi henkilöstöä palvelujen laadun turvaamiseksi siksi on luonnollista että lakia korjataan

todeta että olemme eläneet tässä koronan aikaa ja suomi on elänyt poikkeusoloissa rajoituksia on tehty niiden kanssa on eletty ja kun korona näyttää nyt laantuneen niin silloin hyvä hallitus purkaa näitä tehtyjä tiukkoja rajoituksia niistä on tänään ministereiden johdolla neuvoteltu

arvoisa herra puhemies täällä puhutaan paljon siitä onko meillä nyt riittävästi henkilöstöä toteuttamaan tätä tulevaa lakia perussuomalaisten mielestä lain olisi tullut astua voimaan ensimmäinen ensimmäistä

nolla pilkku seitsemän mitoituksella me kannatamme henkilöstömitoitusta mutta meidän mielestämme sen olisi tullut olla jo ensi vuoden alusta nolla pilkku seitsemän toki me ymmärrämme kaikki tämän koronatilanteen ja hallitus joutui myös tätä lakiesitystä muuttamaan siten että se astuu voimaan ensimmäinen kymmenettä tämä on täysin ymmärrettävää korona yllätti meidät kaikki mutta meidän mielestämme nolla pilkku seitsemän olisi se realistinen luku jonka tulisi olla voimassa mahdollisimman pian ja sen takia kolme vuotta on liian pitkä aika odottaa arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä kaiken kaikkiaan tätä henkilöstöä joka luetaan siihen välittömään hoitotyöhön tekemään sitä itse vanhustenhoitotyötä ja näitä ammattinimikkeitä on yhteensä kaksikymmentäkaksi eli me puhumme valtavan laajasta skaalasta eri alan osaajia tulee muistaa että kaikkia heitä tarvitaan ja kaikille heille tulee löytyä myös tulevaisuudessa koulutuspaikkoja minä uskon kyllä että me löydämme hoitajat tekemään hoitotyötä ja uskoisin että se olisi ollut mahdollista myös vaikka meillä olisi ollut nolla pilkku voimassa jo välittömästi tämä skaala on hyvin laaja täällä muun muassa hoiva avustajat lasketaan välittömään hoitotyöhön mukaan eli te olette tehneet sellaisen lain että täällä voivat toimia kotiavustajat hoitoapulaiset hoiva avustajat myös välittömässä työssä riskinä toki

lisäksi esitimme sinne maininnan opiskelusta ja siitä että hoitoalan ja hoitoalan johtamisen koulutuksen opintopolkuja sujuvoitetaan nopeutetaan ja lisätään työn ohessa oppimisen mahdollisuuksia tämän koulutuksen tulisi olla valtakunnallisesti mahdollista on erittäin tärkeää että koulutus on nopeaa ja sujuvaa ja siten saamme tekijöitä lisää arvoisa puhemies on hieno asia että me saamme henkilöstömitoituslain voimaan mutta kuten sanoin perussuomalaisten mielestä mitoituksen tulisi olla korkeampi on erittäin tärkeää että lain voimaan tultua korostetaan sitä että sen ei tarvitse olla se nolla pilkku viiden vaan se on asiakkaiden voinnin palvelutarpeen mukaan mahdollisesti jopa nolla pilkku kahdeksan

arvoisa puhemies haluan ottaa vielä esille kolme näkökulmaa tähän kysymykseen yksi on rahoitus josta paljon on täällä puhuttu ja minusta ihan aiheesta pidetty sitä haastavana ja voi sanoa että ongelmallisenakin on selvää että onhan se sitä myös voi sanoa että etenkin kun valiokunta porrastamaan tätä hoitajamitoituksen voimaantuloa niin sehän tarkoittaa että siirtymäaikana aina sinne ensimmäinen neljättä kaksituhattakaksikymmentäkolme mennessä tarvitaan lisää rahaa vajaa sata miljoonaa euroa ja tämä oli juuri se asia josta perustuslakivaliokunta mainitsi niinkin jykevästi että pani sen ponnen taakse puhutaan rahoitusperiaatteesta siitä että jos kunnille annetaan velvoite pitää löytää myös rahoitus siihen velvoitteen täyttämiseen itse kuitenkin lähtisin siitä että on syytä tavallaan pitää erikseen tämä laki jota me nyt tässä käsittelemme ja erikseen rahoituspuoli kun tämä laki hyväksytään niin totta kai se lähtee silloin siitä että hallituksen on haettava rahoitus myös näihin mitoituksiin ja kyllä tämä tiedostetaan hallituksen piirissä enkä ollenkaan epäile etteikö näin tulla tekemään syksyn budjettiriihessä tämä raha kyllä löytyy niin kuin täällä on muun muassa edustaja linden todennut toinen asia

haluan todeta valiokunnan puheenjohtajana on se että kun täällä on esitelty oppositiopuolueiden vastalauseitakin ja niihin sisältyviä lausumia niin haluaisin semmoisen väärinkäsityksen ainakin oikaista että vaikka niistä äänestettiin niin sehän ei kuitenkaan tarkoita sitä että hallituspuolueitten edustajat vastustaisivat sitä lausuman sisältöä useimmat niistä lausumien asioista asiasisällöstä sisältyvät jo tuohon mietintötekstiin ja osa sitten menee pikkuisen sen asian ytimen ulkopuolellekin tästä ei ole kysymys yhtä lailla haluan puolustaa valiokunnan puheenjohtajana oppositiopuolueitten vastalauseita vaikka jätetään vastalause tähän lakiin niin ette te ole esittäneet sitä etteikö tätä hoitajamitoitusta pitäisi saattaa voimaan tai tehdä sen eteen töitä näinhän se menee sitten kolmas asia jonka haluan nostaa tässä esille on se että kaiken kaikkiaan meillä viime vuosina erityisesti vuoden kaksituhattayhdeksäntoista aikana käytiin erittäin kovaa keskustelua tuolla ikäihmisten hoidossa ilmi tulleitten ikävien tapahtumien ja laiminlyöntien johdosta ja se oli erittäin hyvä keskustelu se varmasti omalta osaltaan vauhditti tätä lakia mutta silti haluan haluan ja uskon että asia on niin että valtaosa meidän ikäihmisten hoivasta ja hoidosta suomessa on hyvätasoista meillä on ongelmia mutta valtaosa on hyvätasoista ja ne hoitajat jotka tekevät ammattitaidollaan työtä noitten ikäihmisten parissa tekevät sitä erittäin korkealla ammattitaidolla ja hyvällä asenteella ja haluan heille lausua kiitoksen erittäin tärkeästä työstä

arvoisa puhemies joku edustaja voisi ajatella että on jotenkin huono asia kun edeltävä puhuja sanoi pääpiirteissään niitä asioita joita itse oli ajatellut sanoa mutta minusta valiokunnan puheenjohtaja lohen puheenvuorossa

ei ole kohtuutonta että siinä on kolmenkymmenen kuukauden vaiheistus eli neliportainen vaiheistus oppositiopuolueethan ovat nyt suhtautuneet tähän kahdella eri tavalla eli perussuomalaiset ovat esittäneet että tämä pitää toteuttaa heti nolla pilkku seitsemänä tässä lähestyvässä vuodenvaihteessa ja kokoomus ei ole nyt ihan yksiselitteisesti määritellyt mutta kuitenkin siihen että tässä ei nyt ratkaista kerralla kaikkia vanhustenhuollon haasteita ja että sillä perusteella tämäkin kyseinen laki voisi nyt vielä jäädä jatkovalmisteluun välihuutooni edustaja satosellehan satonen nyökkäili niin kuin nytkin tähän tähän asiaan no edustaja juvonen aikaisemmin ensimmäisessä puheenvuorossaan nosti hyvin esille mitä nämä nolla pilkku seitsemän ja nolla pilkku viisi oikeasti tarkoittavat minusta oli erittäin tärkeätä nostaa ne esille koska julkinen keskusteluhan ei ole aina tuonut näitä riittävästi esille itse olen käyttänyt esimerkkinä kaksikymmentäkahdeksan paikkaista hoitopaikkaa jossa jokainen ymmärtää että nolla pilkku viisihän tarkoittaa puolta siitä eli neljäätoista mutta eihän siellä viikossa jossa on satakuusikymmentäkahdeksan tuntia ja kun yhden työntekijän työvuoro on kolmekymmentäkahdeksan viiva neljäkymmentä tuntia viikossa koskaan tietenkään ole paikalla yhtä aikaa neljäätoista henkilöä hoitamassa kahtakymmentäkahdeksaa ikäihmistä vaan käytännössä tämä nolla pilkku viisi tarkoittaa aamuvuorossa neljää ja sen me pystymme nolla pilkku seitsemällä nostamaan kuuteen iltavuorossa me pystymme nostamaan nolla pilkku viiden kolme henkilöä viideksi ja yövuorossa pysyy ennallaan se kaksi henkilöä

minun mielestäni omaishoito saattohoito kotihoito kaikki nämä ovat äärettömän tärkeitä kysymyksiä mutta ei niihin vetoamalla nyt saisi jarruttaa tätä lakia tai sanoa että me emme nyt voi tätä lakia hyväksyä koska nämä tärkeät muut asiat täytyy täytyy hoitaa omalta osaltani kotihoidossa on hyvin konkreettista tällä hetkellä työskentely yhdeksänkymmentäyksi vuotiaan lähiomaiseni parissa kerran viikossa joten luulen ymmärtäväni tätä puolta paitsi ammatillisesti myös

arvoisa puhemies palaan vielä tähän suureen talouskuvaan josta edustaja kiljunenkin puhui toisin kuin kiljunen väitti niin kyllähän tämä kuusikymmentäviisi vuotta täyttäneiden väestöosuus jatkaa vielä noin kymmenen vuoden ajan kasvuaan ihan reipastakin kasvuaan samalla kun työikäisten väestöosuus alenee työikäisten määrä ei alene sen sijaan työiän ohittaneiden määrä kasvaa sen lisäksi käy niin että kuusikymmentäviisi plus joukossa kasvaa niiden osuus jotka ovat niin iäkkäitä että he tarvitsevat hyvin kalliita palveluja jos te katsotte tämän esityksen sivua viisikymmentäyhdeksän sieltähän käy ilmi miten tulee reipas ehkä tällä vuosikymmenellä noin viiden miljardin kasvupaine näihin vanhushoivan menoihin ja sen takia tämä kokonaiskuva on niin hankala itse asiassa tekisi mieli tätä kuunneltuani sanoa että saan olla ylpeä omasta puolueestani kokoomuksesta joka selvästi on ainoa joka oikeasti yrittää edistää tällaisen mitoituksen toteutumista se ei nimittäin auta ollenkaan että se lukee laissa jos ei meillä todellakaan ole niitä rahoja ja ihmisiä ddrssäkin oli oikeusministeriö mutta se ei ollut oikeusvaltio ja ne pykälät tätä ratkaise nyt kun te suhteutatte sen tähän suureen kuvaan että meillä jo nyt on julkistaloudessa ihan valtava ongelma julkisen talouden suunnitelmassa on noin kymmenen miljardin aukko vuonna kaksituhattakaksikymmentäneljä ja kun te kaikki tunnutte täällä iloisesti esittävän että nyt me tämän lain ansiosta saamme enemmän resursseja ja enemmän rahaa näihin palveluihin niin minun on vain vaikea nähdä miten tällainen yhtälö menee umpeen kun kaikenlainen realismi tässä näyttäisi siltä että melkein kaikkialla julkisessa taloudessa ellei tehdä suuria rakennemuutoksia on käytössä vähemmän rahaa ja vähemmän henkilöitä ikäluokatkin pienenevät eihän niitä opiskelijoitakaan välttämättä ole senhän takia minäkin jaksan ja puolueeni jaksaa näistä työllisyysreformeista puhua niillä me saamme lisää voimaa julkistalouteen ilman että se edes maksaa mitään mutta tässäkin jäämme valitettavasti liian yksin tässä salissa ja se niukkuus julkisessa taloudessa ja vanhuspalveluissa ihan riippumatta siitä mitä pykälissä lukee purkautuu aina jossain sellaisten ihmisten parissa joilla ei ole ehkä niin kovaäänisiä järjestöjä sitten kun te leikkaatte käytännössä kotihoidosta niin ehkä sitten naiset

kokoomus kannattaa hoitajien lisäämistä ikääntyneiden palveluihin niin ympärivuorokautiseen hoivaan kuin kotihoitoon tästä ei ole mitään epäselvyyttä muutama sana vielä tämän lakiesityksen sisällöstä kuten edustaja juvonen täällä aiemmassa puheenvuorossaan toi esille välittömään työhön sisällytetään tässä lakiesityksessä runsaasti ammattinimikkeitä eli se kirjo on hyvin laaja ja siihen liittyy sellainen riski että siinä voi osaamistaso laskea esimerkiksi sairaanhoidollisen ja lääkehoidon osalta eli se mahdollistaa valitettavasti osaamistason laskun ammattitaidon laskun ja varsinkin kun se tulee nyt lokakuun alusta voimaan muilta osin kuin sen mitoituksen osalta tässä on todellinen vaaran paikka no muita asioita esityksen sisältä siinähän ei ole huomioitu teknologian kautta saatavia hyötyjä millään tavalla kun me elämme nykyaikaa yhteiskuntaa niin kyllä meidän kaikissa palvelutoiminnoissa pitää huomioida teknologian mahdollistamat hyödyt esimerkiksi ikäihmisten osalta turvallisuus lääkeannostelu ja automaattinen lääkejakelu tai apteekin tekemä lääkejakelu millä tavalla voidaan henkilöstön työkuormaa helpottaa no sitten sitten vielä tästä arviointimittarista on hienoa että hallitus otti nyt kokoomuksen ehdotuksen siitä että tarvitaan valtakunnallinen arviointimittaristo käyttöön vanhusten palvelutarpeen arviossa

yksittäinen mittari lakiin jolloinka siihen liittyy paljon kysymyksiä tähän erityisesti aluehallintoviraston eri yksiköt ja valvira kiinnittivät huomiota että pelkästään yhden mittarin arvioiminen ei anna vanhuksen kokonaistilanteesta riittävää kuvaa ja se on myös hyvin terveyspainotteinen se jättää sosiaalipuolen tarpeet pois mutta myöskään tuonne mietintöön ei pystytty saamaan mitään rakentavaa kehittämislausetta valitettavasti sinne jäi paljon kysymyksiä myöskin tämän rain sisällöstä nythän se itse rai on maksuton mutta se sovellus mikä tarvitaan tämän rain käyttöön vaatii kaupallisia toimijoita niitä on tällä hetkellä markkinoilla kolme kun me laitamme lakiin tämmöisen selkeän työkalun joka vaatii näitä ohjelmistoja onko nyt näin että sosialistihallituksen aikana vanhustenhoidon mittari annetaan kaupallisille toimijoille ja jopa asetetaan se monopoliasemaan

sitten täällä jo puhuinkin siitä että kivijalka pitäisi saada ensin kuntoon elikkä vanhuspalvelulakiin pitää saada vahvemmat oikeudet se aikoinansa vesitettiin siinä vaiheessa kun se tehtiin ja ja se ei ollut kyllä kokoomuksen syy siitä voitte historiankirjoista lukea

henkilöstöllä on osaamista soveltuvuutta se on sen laadukkaan palvelun perusta tarvitaan myös määrää se on ihan selvää palveluissa pitää olla monipuolinen koulutettu ja riittävä henkilöstö mutta myös soveltuvuutta pitää olla henkilöstön määrän tulee perustua autettavien kuntoon ja mitä huonompikuntoisia asiakkaita ja asukkaita on palveluasumisessa sitä enemmän henkilöstöä tarvitaan myös tilat ja käytössä olevat apuvälineet vaikuttavat henkilöstön määrän tarpeeseen

se kaksi hoitajaa ei joskus auta jos siellä on hyvin vaativat potilaat joilla on paljon ongelmia siellä on levottomuutta saattohoitopotilaita mutta hän käytti sanaa että voidaan pitää kaksi elikkä tärkeää on se että se lähtisi siitä hoitoisuudesta ja ja on erittäin suuri vaara että kun nyt tarvitaan siis neljätuhattaneljäsataa uutta hoitajaa heidän kouluttamiseen menee neljä viiva kuusi vuotta pitää se muistaa olla realistinen on hienoa että lisätään niitä paikkoja nyt mutta me tarvitsemme myöskin heidän palkkaukseensa apua

valvontaa pitää myöskin sitten olla ja kyllä minä toivon nyt että kun esimerkiksi eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia ja oikeusasiamies on asiantuntijoineen tehnyt tosi hyvää työtä viime vuosina kiitos eduskunnan me saimme sinne viime vuonna lisää rahaa niin

arvoisa puhemies edustaja vartiainen täällä käytti viimeisinä sanoinaan huomiota että tämä karmea kokonaistaloudellinen kuva täytyy pitää mielessä kun me pohdimme tätä väestön ikääntymistä ja ja siihen liittyviä hoivatarpeita on hyvä laittaa palikat paikalleen on tietenkin totta että väestö ikääntyy suomessa toisen maailmansodan jälkeen meille on tullut keskimääräistä elinikää kaksikymmentäkolme vuotta lisää vuonna tuhatyhdeksänsataaviisikymmentä meillä oli viisi yli satavuotiasta ihmistä ja kohta rikkoutuu tuhannen raja eli kyllä ikääntyneitä ihmisiä meillä on yhä enemmän mutta kyllähän me kaikki hyvin tiedämme että nämä ikääntyneet ihmiset ovat yhä hyvinvoivampia paremmin toimivia ja toimintakykyisiä hyvin hyvin pitkään verrattuna siihen miten tilanne on ollut aikaisemmin viittasin jo siihen että yli prosenttia asuu kotona ja yli kahdeksankymmentäviisi vuotiaistakin seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia osa osa heistä saa näitä erilaisia julkisia palveluita vanhuspalveluita mutta merkittävä osa kolme neljäsosaa yli seitsemänkymmentäviisi vuotiaista ei saa lainkaan eikä käytä lainkaan tämäkin täytyy huomioida kun katsotaan sitten ikäsidonnaisien palveluiden rakennetta suomalaisessa yhteiskunnassa niin meillä on tällä hetkellä yli kuusikymmentäviisi vuotiaita lähes kaksikymmentäkaksi prosenttia kaksikymmentäyksi prosenttia ja hieman päälle ja kaikista ikäsidonnaisista palveluista suomalaisessa yhteiskunnassa tämä kaksikymmentäyksi prosenttia väestöstä käyttää

kaksikymmentäviisi prosenttia kun lasketaan mukaan koulutuspalvelut joita ikäihmiset eivät käytä me näemme että ei tämä julkinen talous ole nyt rojahtamassa sen vuoksi että ikääntyneiden määrä on kasvanut koska he tuovat myöskin rahaa mukanaan viisi miljardia euroa vuodessa maksavat veroja yli kuusikymmentäviisi vuotiaat he ovat myöskin palkkatyössä mukana lähes satatuhatta

ikävuoteen on ikään kuin työikäinen väestö ja nämä muut ovat sitten huollettavia ei pidä faktuaalisesti paikkaansa ollenkaan koska meillä myöskin koulutusaste on noussut niin että yhä myöhemmin mennään työelämään mukaan siellä yhtä lailla viidestätoista kahteenkymmeneenviiteen viiva kolmeenkymmeneen ikävuoteen on paljon jotka ikään kuin ovat passiiviväestöä kolmekymmentä prosenttia ikähaarukassa viisitoista viiva kuusikymmentäviisi on työelämän ulkopuolella katsotaan nyt yhdessä tätä kokonaiskuvaa ja nähdään mitkä haasteet meillä on kun julkinen palvelurakenne joutuu ohjautumaan päivähoidosta ja koulutuksesta yhä enemmän vanhuspalveluihin mutta ei tämä yhteiskuntajärjestelmä tähän ole rojahtamassa

arvoisa herra puhemies hienoa että ministeri on myös saapunut paikalle tämä kirjaaminen lakiin on tuntunut ainakin opposition mielestä meistä perussuomalaisista aika vaatimattomalta kun me tunnemme sen tarpeen mikä siellä hoivakentällä on kun me tiedämme että asiakkaat ovat hyvin huonokuntoisia ja tarvitsevat paljon apua ja ja ohjausta ja hoitajan avustavaa kättä niin ajatteletteko ministeri niin että tämä nolla pilkku viisi nyt riittää ja miten viette sen viestin sinne kentälle että sen ei tarvitse olla se minimi nolla pilkku viisi vaan se voi olla sen mukaan millainen on näiden ihmisten toimintakyky ja millaista apua he tarvitsevat se voi olla toki jo nolla pilkku seitsemän vaikka se nolla pilkku seitsemän on vasta siellä vuonna on ajateltu tulevan voimaan arvoisa puhemies loppujen lopuksi ne hoivayksiköiden luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut tulevat seuraamaan tapahtumia niissä yksiköissä ja on erittäin tärkeätä että se järjestelmä toimii ja että henkilö joka huomaa epäkohtia työyksikössään ei saa siitä minkäänlaista leimaa vaan hän pystyy reilusti ja avoimesti puhumaan ja jopa vaatimaan lisää henkilöstöresursseja

arvoisa puhemies liitot ovat hyväksyneet sen muun muassa super ja tehy että välittömään asiakastyöhön elikkä siihen itse hoitotyöhön luetaan myös hoiva avustajat kotiavustajat se tarkoittaa silloin sitä että mahdollisesti hoiva avustaja jolle kuuluu vaikkapa osaston siivousta hetken päästä siirtyy tekemään sitä itse hoivatyötä tässä me voimme miettiä meneekö kaikki niin kuin strömsössä toivomme niin ja kun työparina on hyvä kokenut osaava hoitaja niin silloinhan me me voimme uskoa näin että kaikki toimii mutta kysyisin teiltä ministeri kun tarvitsemme paljon myös lisää koulutusta ja myös hoiva avustajia kaivataan ja tarvitaan niin miten menee heidän koulutuksensa nyt jatkossa kun olen kuullut että on ajatuksissa että heidän koulutukseensa tulisi osio sosiaali ja terveysalan opinnoista ja sitten osio sieltä puhtaus ja kiinteistöalan opinnoista niin onko tällainen mahdollisesti nyt tulossa olisihan tärkeää että heillä olisi myös sitä sosiaali ja terveydenhuollon

puhemies heti edustaja juvoselle vastaus emme laita perustelen vielä tätä myöhemmin mutta ettei vain unohtuisi lähdetään liikkeelle edustaja vartiaisen näkökulmista te sanoitte jotenkin niin että pykälät eivät ratkaise ja ei tuota taloudellista isoa kuvaa ole kunnolla otettu huomioon eli julkisen talouden kokonaiskuvaa

taloudellisesti kestäviä päätöksiä mutta sanon vain kuitenkin jonkin matkaisella kokemuksella että vuoden kaksituhattaseitsemän vaaleissa valituksi tulleena vuodesta kaksituhattakahdeksan joka ainoa vuosi joka ainoa vuosi kun tässä samassa salissa olemme olleet joka ainoa vuosi ei ole koskaan ollut ikääntyvien aika koska edustaja vartiainen on se aika jolloin on ikääntyneiden aika tämä hallitus päätti hallitusohjelmassaan että nyt on se aika minä ymmärrän sen hyvin että se suututtaa että me tällä tavalla käytämme rahaa mutta minä olen todella iloinen siitä että lopulta jotka ovat todella pienen henkilöstömitoituksen piirissä tehostetussa palveluasumisessa heidän aikansa heidän aikansa on käynyt nyt minä luotan eduskuntaan tänään siinä että tämä sisältö saadaan kiinni tämä on tämän salin isoimpia unelmia ollut ja sanon teille että ministerivastuulla ollessani minä en ole kuin yhden kerran saanut esitellä jotain vielä suurempaa ja pidän tätä tosi tärkeänä tänään eduskunta tekee historiaa ja viimeistään sitten perjantaina ja miksi siksi nimenomaan että tässä tehdään kaksi tärkeää asiaa lisätään neljätuhattaneljäsataa hoitajaa niin kuin kokoomuskin on esittänyt että lisätään hoitajia nyt pitäisi käydä kun niitä hoitajia kerran lisätään ja halutaan varmistaa että pykälät myös ratkaisevat että raha ei mene sinne pohjattomiin kuiluihin vaan tällä rahalla nimenomaan tuetaan niiden ikääntyvien asemaa jotka ovat tehostetussa palveluasumisessa toinen iso muutos on se että tässä esityksessä tarkastetaan työnjako mitä tehdään kun puhutaan että tehdään hoitoa ja hoivaa se perinteinen pyykkärin mitoitus jää nyt historiaan nyt hoitotyö on hoito ja hoivatyötä jatkossa ja sillä mitoituksella joka sinne on annettu jokainen mitoituksen piiriin tuleva hoitaa tai hoivaa ja siinä kaikki tukityöt tehdään nyt erikseen suurin muutos tulee siinä että tämän esityksen mukaan lokakuun alusta me keskitymme jatkossa jo syksyllä siihen että henkilöstömäärä nousee koska se mitoitus on tehty tulevaisuudessa niin että siellä täytyy olla vain ne jotka hoitoa ja hoivaa antavat sen mitoituksen piirissä tämä välittömästi lisää henkilökuntaa työpaikoilla toinen asia on sitten se että perustuslakivaliokunta tuli siihen johtopäätökseen että tällä kertaa on nyt niin että tämä sidotaan tiukasti siihen rahoitusperiaatteeseen että tietty tietty euromääräinen summa ja sitä koskeva portaistus tulevat lakiin näistä vaihtoehdoista mitä perustuslakivaliokunta esitti kolme vaihtoehtoa katsoimme ministeriössä että me emme voi yli kuudenkymmenen prosentin tehostetun palveluasumisen asiakkaiden palvelutasoa

nolla pilkku viiteen se se on mahdotonta mutta pev esitti että oltaisiin voitu laittaa nolla pilkku viidellä mennen sinne vuoteen kaksikymmentäkolme sitä ei voi tehdä koska yli kuudellakymmenellä prosentilla on jo nolla pilkku kuusi ja nolla pilkku seitsemän on kahdellakymmenelläkahdella prosentilla palvelutasoa emme voineet esittää laskettavaksi toisaalta emme voineet myöskään esittää että jos työmarkkinaosapuolet jotka siellä näissä hoivakodeissa ovat töissä niin työnantajat kuin työntekijät esittävät että tämä ratkaistaisiin tällä tavalla kuin tämä pohjaehdotus on niin ei minulla ole eikä myöskään tällä eduskunnalla niin paljon suurempaa tietoa siitä että ne hoitajat ilmestyisivät sinne lokakuun alusta nolla pilkku seitsemän vahvuudella töihin kaikki neljätuhattaneljäsataa ei semmoista tapahdu ei semmoista tapahdu kahdessa kuukaudessa hei ja sen takia ei semmoistakaan voinut esittää minä ymmärrän edustaja juvosen tuohtumuksen kyllä minäkin haluaisin että siellä olisi neljätuhattaneljäsataa jo lokakuussa paikalla mutta tällä tavalla nyt olemme saaneet kirkon keskelle kylää tästä on riidelty vuosia ja nyt ollaan tilanteessa jossa toteutuu ikiaikainen yhden vuosikymmenen tavoite sitovasti lakiin ja tämä tulee nyt kyllä täällä jotain isoa

käsittelemme tosiaan hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali ja terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta kun ei itse istu sosiaali ja terveysvaliokunnassa ja ajattele mitä lakia käsitellään niin ajattelisin helposti jos en tietäisi tätä tämän vuoden keskustelua että että puhutaan kotihoidosta sen tukemisesta ikääntyneen väestön toimintakyvyn palveluiden turvaamisesta nimenomaan monipuolisesti mutta nyt on tosiaan kyse vain tästä yhdestä esityksestä jolla tehdään mitoitusta meidän seniori ja ikääntyneen väestön osalta aika pieneen sektoriin niille jotka ovat jonkun palvelukodin tai hoivayksikön piirissä se on tärkeää tarvitaan hoitajia lisää mutta olisin kyllä ollut huomattavasti tyytyväisempi kansanedustaja tietäisin milloin hallitus tuo koko vanhustenpalvelulain uudistukset kotihoidon tarpeen osalta ja laadun saatavuuden oikea aikaisuuden ja kaikkien niiden muiden asioiden osalta mitä sosiaali ja terveysvaliokuntakin on täällä mietinnössään tuonut esiin sitten jos kuntapäättäjänä ajattelee niin meillä on ollut pitkään se näkökulma ja ja tavoite täällä että kaikki ne toimet vastuut ja tehtävät mitä kunnalle lisää tulee täysimääräisesti korvataan kun katsoo tätä valiokunnan mietintöä ja tämän vuoden lopun mitoitusta ja ensi vuoden alusta hoitajamitoituksen vähintään nolla pilkku viisikymmentäviisi ja siitä eteenpäin kahden kolmen vuoden osalta sitten vuonna kaksikymmentäkolme tämä nolla pilkku seitsemän niin kehyksistähän ei tavallaan puutu kuin vähän reilu toistasataa miljoonaa toistasataa miljoonaa euroa miksi hallitus ei tuonut niitä rahoja tänne jo nyt täällä eduskunnassa on ollut lisätalousarvioita käsittelyssä useiden miljardien osalta hallintovaliokunnassa ollaan todettu että sekä tältä että myöskin oppivelvollisuuden iän nostolta kehyksistä puuttuu rahoitukset kunnille vaikka ne on luvattu miksi hallitus ei tuo niitä samalla tavalla

hyvin monesta asiasta tässä salissa kertoa tahtotilaa että haluamme painotuksia sinne ja haluamme tänne monesti käytännön elämässä kuitenkin on kyse on kyse siitä onko ne resurssit oikeasti laitettu sinne missä sen tahtotilan halutaan olevan nyt kysyisin onko hallituksella sitä tahtotilaa

arvoisa puhemies eduskunta hyväksyy mitä ilmeisimmin näin kevätistuntokauden päätteeksi aiemman laatusuosituksen korvaavan henkilöstömitoitusta koskevan pitkään odotetun lainsäädännön vaikka hallituksen alkuperäistä esitystä onkin valiokunnassa hieman muutettu mikäli tämä valiokunnan mietintö tulee täällä täysistunnossa hyväksytyksi niin täyteen nolla pilkku seitsemän mitoitukseen siirryttäisiin portaittain vajaan kolmen vuoden aikana tällä vaalikaudella ei yksikään eduskuntapuolue näytä enää vastustavan tätä lakisääteistä mitoitusta mutta koska täyteen mitoitukseen ei ole kaikissa yksiköissä mahdollista vielä tässä vaiheessa päästä päästä niin on järkevää edetä vaiheittain vaikkakin tämän esityksen toteutuessa melko hitaasti käytännön toteutuksen kannalta erityisen ongelmalliseksi seikoiksi näyttävät osoittautuvan uuden hoitohenkilökunnan vähäinen saatavuus ja kuntakentän talousahdinko arvoisa puhemies näiden mainittujen voimavarojen puutteen vuoksi on todennäköistä että ympärivuorokautisen laitoshoidon hoitajapulaa joudutaan kunnissa paikkaamaan kotihoidon henkilökunnalla mikä voi siten siirtää ongelmia laitoshoidosta kotihoitoon siten toteankin että sekä inhimillisesti että hoidon kokonaiskustannusten kannalta olisi hyvin toivottavaa että esimerkiksi omaishoitajien asemaa heidän raskaassa ja vaativassa tehtävässään vahvistettaisiin selvästi nykyisestä ilman omaishoitajia moni vanhus pitkäaikaissairas joutuisi kodistaan laitoshoitoon arvoisa puhemies toivottavasti hallitus ottaa tosissaan perussuomalaisten tekemät ehdotukset omaishoidon tuen verovapaudesta ja omaishoidon tuen tukiehtojen valtakunnallisesta yhtenäistämisestä nykyistä suurempaa tuensaajien joukkoa koskevaksi tällainen lakimuutos selkeyttäisi merkittävästi monen omaishoitajan asemaa ja vähentäisi palkatun hoitohenkilökunnan tarvetta erityisesti kotihoidossa mutta myös laitoshoidossa arvoisa puhemies totean tässä puheenvuoroni lopuksi vielä ja kuten edustaja hänninen aiemmin täällä salikeskustelussa totesi tämä koronakevät on ollut erityisen raskas juurikin ikäihmisille joiden on ollut välttämätöntä eristäytyä pitkälti muusta yhteiskunnasta mahdollisen tartunnan heille aiheuttaman erittäin suuren riskin vuoksi nyt kun ainakin koronaepidemian ensimmäinen aalto näyttää suomessa hellittävän on edelleen syytä painottaa sitä että epidemian mahdollisen toisen aallon estämisessä tai ainakin sen merkittävässä lieventämisessä kaikkien suomalaisten toiminta ja käyttäytymismallit ovat tärkeitä erityisesti ikäihmisten ja muiden riskiryhmien terveyden kannalta arvoisa puhemies tämä kannattaa jokaisen kansalaisen jatkossakin muistaa

arvoisa puhemies myös minä uskon siihen että olemme historiallisen uudistuksen äärellä kun saamme tämän hoitajamitoituksen kirjattua tuonne lakiin aika moni edustaja on täällä käyttänyt huolestuneen puheenvuoron myös siitä hoitajia hoitoalalle nyt kysyisinkin arvoisalta ministeriltä onko ministeriössä mietitty miten saataisiin lisättyä hoitoalan kiinnostavuutta ja sitä että hoitajien työssäjaksamista edistettäisiin

puhemies täällä ministeri kiuru sanoi että koskaan ei ole ikäihmisten aika se on erittäin hyvä kysymys nythän tässä me olemme keskustelleet ikäihmisten palveluista mikä on hyvä asia mutta pitää koko ajan muistaa että tämä on vain osa ikäihmisistä josta me nyt keskustelemme tämä on pienempi osa kuin mitä meillä on kotona omaishoidon tuen piirissä tai kotona hoidettavat tämä on tärkeä asia en sano ollenkaan sitä mutta nyt kun sitten tätähän pitää katsoa myös kokonaisuutena ja olenkin aivan varma että sitä kokonaisuudistusta siellä tehdään kun äsken ette ette päässyt olemaan täällä ihan alusta lähtien niin annan teille neljä asiaa mitkä minun mielestäni pitäisi vanhustenhuollossa korjata on nimenomaan se että vanhusten oikeuksia pitää vahvistaa siellä vanhuspalvelulaissa se on vesitetty laki siitä mitä sen alun perin piti olla toinen tärkeä on se että kiristäkää hoivatakuuta tällä hetkellä enintään kolme kuukautta saa kestää se kun kiireetön hoito palvelusuunnitelman mukaan annetaan ja sitä ei edes aina anneta sen palvelusuunnitelman mukaisesti minkä ammattihenkilöt tekevät vaan sen mukaisesti miten määrärahoja on

nämä kolmas ja neljäskin ovat vielä kokoomuksen listalla ja kolmas toivomukseni on palauttakaa soveltuvuuskokeet teidän opetusministeriaikananne ne valitettavasti hävitettiin sieltä sieltä sosiaali ja terveydenhuollosta ja siitä syystä olisi tärkeää että nyt te peruspalveluministerinä vahvistaisitte sitä sitten vielä neljäs asia omaishoidon tuki nostakaa omaishoidon tukea lisätkää palveluja kotiin vietäviin

nämä olivat ne toivomukseni kun tämä asia tästä nyt laajenee että me oikeasti voimme puhua täällä että nyt on ikäihmisten aika nimittäin emme voi vielä niin sanoa sitten täällä oli hyviä kysymyksiä siitä henkilöstöä saadaan siitä toivoisin että ministeri hieman kertoisi että mikä on nyt se suunnitelma miten saadaan nimittäin meillä on kaksi valtiota jotka ovat samanlaisessa tilanteessa kuin me on japani joka on maailman nopeiten ikääntyvä maa he ottavat käyttöön enemmän teknologiaa saksa menee meidän ohi ikääntymisdemografian suhteen

saksa on euroopan nopeiten kun me olemme nyt sitä saksa on lähtenyt nimenomaan siihen että ne tuovat ulkomaisia hoitajia ja siellä on tällä hetkellä valehoitajaongelma nyt meidän pitää muistaa mikä on meidän kanta ja varmasti ministeri kertookin

arvoisa puhemies me käsittelemme täällä hallituksen esitystä mutta ministeri kiuru alkoikin ensi töikseen täällä tentata minua siitä milloin tulee ikäihmisten aika ja vastaanhan minä kun kerran menee sitten näin päin toisin kuin ministeri kiuru arvelee en ole lainkaan suuttunut ei näitä pidä sillä tavalla infantilisoida tai tunteellistaa minä olen hieman huolissani suomesta mutta jos suuttuisin joka kerta kun hallitus harjoittaa vastuutonta politiikkaa niin olisivathan minulla hermot ihan riekaleina ministeri kiuru te mainitsitte tämän vuoden kaksituhattakahdeksan ja kysyitte että että eikö sen jälkeen ole ikinä ikäihmisten vuoro no se on itse asiassa oikein hyvä vuosiluku mainittavaksi nimittäin se on eräänlainen taitekohta suomen historiassa siihen asti suomen työikäinen väestö oli kasvanut sinä vuonna se alkoi pienentyä samalla kun

eläkkeelle siirtyvät ikäluokat alkoivat suurentua silloin murtui se vanhojen poliitikkojen ja ehkä ennenaikaisesti vanhentuneiden nuorempienkin poliitikkojen oppima peukalosääntö että kasvu hoitaa julkistalouden velat kun vain saadaan suhdanne pysymään normaalina nyt tällaisena ikääntymisen aikanahan julkistalous kokonaisuutena eläkejärjestelmä mukaan huomioiden heikkenee joka vuosi viidelläsadalla miljoonalla ilman että tämä sali tekisi mitään uusia tuhlauspäätöksiä tämä on valtava muutos tämä kohtaa muutakin eurooppaa vähän myöhemmin kuin meitä mutta se panee nämä vanhat peukalosäännöt uusiksi

julkistaloudessa oikeastaan koskaan kenenkään aika me joudumme jakamaan niukkuutta uudelleen tälläkin vuosikymmenellä siellä odottaa ehkä tällainen viileä kymmenen miljardin sopeutumistarve ja sen takia minusta tuntuu että tässäkin salissa on kauttaaltaan epärealistisia käsityksiä siitä mikä on mahdollista tällä hetkellä meidän julkistaloutemme on konkurssiuralla

otetaan digitalisaatiosta vähän kuin otettaisiin jostain turhasta byrokratiasta tämä on kaikki kuvitteellista näennäistoimintaa toinen iso juttu olisi työllisyysuudistukset joilla muut pohjoismaat ovat saaneet työllisyysasteen ratkaisevasti meitä korkeammaksi se toisi tilaa mutta siihen ei auta se että nämä uudistukset dumpataan työmarkkinajärjestöille jotka eivät missään tapauksessa aio mitään sellaisia uudistuksia esittää ja kolmantena teknologia josta paula risikko puhui hyvin mutta se edellyttää todennäköisesti yksityisten yritysten aika suurta roolia tässä asiassa kiitos

arvoisa herra puhemies ministeri puheenvuorossanne kerroitte ymmärtävänne minun tuohtumukseni mutta kuten edustaja vartiainen myös minä joudun sanomaan että enhän minä suinkaan ole tuohtunut minä olen syvästi huolissani mutta minä olen myös realisti ja täytyy sanoa että tämä näiden vanhusasioiden ympärillä käyty keskustelu eduskunnassa ja ajan kestäminen että ollaan päästy näinkin pitkälle on vaatinut lehmän hermoja

vuonna kaksituhattakahdeksan kun lähdin jatko opiskelemaan ja löysin käsiini ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja hämmästyin miten upeaa ja hienoa tekstiä se oli se oli opus siellä teoksessa oli nyt haluan kyllä sanoa niille jotka ovat tämän lakiesityksen kirjoittaneet että tämä on hieno paketti tietoa siitä missä suomessa ollaan menty vanhustenhoidossa mihin ollaan menossa ja mihin pyritään täällä on todella hienoa asiatietoa ja kaikille alan opiskelijoille voin suositella että kaivakaa tämä netistä ja lukekaa tässä on hyvin paljon faktaa ja hyvää tietoa elikkä siinä tuli teille nyt niitä kiitoksia mitä olette täällä kaivanneet arvoisa puhemies arvoisa ministeri myös minä haluan antaa evästyksiä teille sinne mitä perussuomalaiset toivovat myös meillä on toiveita yksi voisiko laiminlyönnistä olla sanktiot kaksi voisiko kotihoitoon myös saada lakisääteiset henkilöstömitoitukset kolme voisiko saattohoidon parantamiseksi ja turvaamiseksi tehdä vielä enemmän suomessa voitaisiinko ikäihmisten palveluissa myös turvata palliatiivisen hoidon saaminen neljä voisiko omaishoidon tuki mahdollisesti olla verovapaa voisitteko hallitus sen selvittää kuin myös sen että omaishoitajien lakisääteiset vapaapäivät toimivat entäpä sitten potilasturvallisuus olisiko mahdollista että ikäihmisten ja tapahtuvat potilasvahingot kirjattaisiin erillisesti omiin tilastoihinsa jotta me tietäisimme missä suomalainen vanhustenhoito menee ja sitten vielä se toimenpideohjelma millä me saamme hoidettua niitä ihmisiä hoiva alalle töihin miten saamme houkuteltua ruotsista norjasta hoitajat takaisin suomeen hoitajat eivät saaneet sitä koronalisää sen sijaan rauhanturvaajille ollaan antamassa tuntuvat palkankorotukset koska heitäkään ei löydetä kysyisin ja pyytäisin että joku raja sentään arvostetaan suomalaisia hoitajia työntekijöitä he pitävät meistä kaikista huolta kun on sen aika erityisesti korona on on ollut hyvin raskasta kaikille siellä kentällä työskenteleville

arvoisa puhemies täällä on monessa puheenvuorossa nostettu esiin kotihoidon tilanne ja uhka siitä että tämä lakiesitys vaarantaa kotihoidon ja se on ihan totta se huoli on tullut lukuisissa asiantuntijalausunnoissa esille ja se on tuotu esille jopa tässä lakiesityksessä eli se on todellinen riski sen takia kun ministeri kiuru on täällä paikalla kysyisinkin tästä vanhuspalvelulaista milloin te olette tuomassa eduskuntaan sitä kokonaisuutta jotta voidaan sitten arvioida myöskin sitä kotihoidon riittävyyttä ja myös

toinen asia mikä myös herättää paljon huolta on henkilöstö millä tavalla pystytään täyttämään tämän lakiesityksen vaatima henkilöstötarve ja siitä opetus ja kulttuuriministeriö on lausunut että merkittävimmät haasteet liittyvät koulutusmäärien lisäämisen edellyttämään riittävään rahoitukseen ja koulutettavien riittävyyteen tilanteessa jossa nuorten ja työikäisten ikäluokat pienenevät samanaikaisesti kun eläköityminen on suurta

myös saadaan koulutettua riittävästi henkilöstöä ympärivuorokautiseen hoivaan täyttämään tämän lakiesityksen tarpeet ja että henkilöstöä on riittävästi kotihoitoon ja että henkilöstöä riittävästi koulutetaan muiden sosiaali ja terveyspalveluiden tarpeisiin koska meillä on edelleen myös muualla tarvetta koulutetulle henkilöstölle toivoisin että näihin asioihin

puhemies en halua pitkittää keskustelua enää enää kovin paljoa mutta en kuitenkaan malta olla olla sanomatta siihen minkä täällä edustajat savio risikko juvonen myös esille esille tämän se on kyllä mielestäni erittäin vakava viesti täältä täältä salista omaishoitajien asemasta ja siitä että meillä on niitä omaishoitajia taisi olla edustaja kiljunen joka mainitsi että omaishoitajista kuusikymmentä prosenttia on yli kuusikymmentäviisi vuotiaita ja käytännössähän suurin osa heistä hoitaa omaa puolisoaan toki siellä on jonkun verran muitakin mutta ennen kaikkea omaa puolisoaan kyllä se täytyy pystyä huolehtimaan että nämä omaishoitajat jaksavat siinä omassa työssään on sitten omaishoitajan palkkiosta tai tai verovapaudesta tai jostain muusta minä luulen että on aika paljon kyse myös niistä vapaapäivistä nimittäin jos tässä ei onnistuta niin niin silloin meillä kyllä jäävät kuolleeksi kirjaimeksi nämä muutkin tavoitteet vanhustenhoidon osalta se on niin iso osa sitä meidän vanhustenhoitoa että semmoisia resursseja ei löydy ei hoitajia eikä rahoja jos me emme tätä omaishoitoa kykene huolehtimaan ja sen takia sen pitää olla kyllä ihan tärkeänä prioriteettina mainitsen vielä arvoisa puhemies lopuksi että että tässä on jouduttu jo kuntatasolla säästöjä tekemään myös minun kunnassani sastamalassa jouduttiin näitä asioita miettimään ja aika pian sieltä tuli pöytään pöytään ehdotus kun virkamies oli selvittänyt mitä asioita on että aika moni kunta oli oli tehnyt sen että omaishoitajien tuki oli pistetty minimiin että otetaan siitä ikään kuin ikään kuin ohjetta no me onneksi kaikki yhteisesti yli kaikkien poliittisten rajojen tyrmäsimme sen esityksen ja haluan pitää siitä kiinni että se omaishoidon tuki meidän kunnassamme on jonkin verran parempi kuin mitä se on ylipäätään mutta toivon leviää laajemminkin koska jos joku säästö on on typerä säästö niin se on kyllä typerä säästö että nimenomaan siitä siitä säästetään joka aivan varmasti tuo tuo rahaa kunnan kassaan pitkässä juoksussa ja ennen kaikkea tuo sitä inhimillistä hoitoa niille ihmisille jotka sitä

arvoisa puhemies ministeri kiuru tässä hyvin vahvalla tavalla toi esille sen seikan että hänen muistinsa mukaan vuodesta kaksituhattakahdeksan eteenpäin hänen eduskuntauransa kaudella on aina tässä salissa puhuttu että koska me otamme ikäihmiset vastuullemme koska me huolehdimme vanhuksista ja sitä aikaa ei koskaan ole jos vielä tarkempia oikeastaan ollaan niin täytyy palata vuoteen tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyksi ja todeta että sen jälkeiset kolme vuosikymmentä aina vuoden kaksituhattayhdeksäntoista eduskuntavaaleihin asti meillä on ollut hallituksia jotka ovat

se hetki tulee joskus vastaan jolloin me joudumme aidosti myöskin panostamaan iäkkäisiin ihmisiin ja tukemaan heidän heidän elämäänsä tässä vuosi kaksituhattayhdeksän oli edustaja vartiaisen mukaan se käännekohta jolloin työikäisen väestön määrä alkoi rajusti laskea se vuosi on tietysti tarkka vuosi koska se on suomen historian ennätys kaksituhattayhdeksän vuonna kahdeksankymmentätuhatta ihmistä siirtyi eläkkeelle se on suurin eläkkeelle siirtyminen yhtenä vuonna mitä suomessa on koskaan tapahtunut ja ilmeisesti säilyy vielä pitkään siinä ennätyksenä ei eläkkeelle siirtyvien määrä ole tässä suhteessa räjähdysmäisesti kasvamassa se on asteittain kasvanut se on täysin totta se miksi iäkkäiltä ihmisiltä on viety vuosien varrella johtuu juuri näistä taloustieteilijöiden jeremiadeista joita me olemme saaneet kuulla passiiviväestöstä huoltosuhteen heikkenemisestä ja reaalitalouden ehdoista että me emme voi hoitaa ihmisiä tukea heidän elämäänsä kun me kuitenkin samanaikaisesti puhumme väestöstä joka ei ole passiivista vaan mitä aktiivisinta mitä suurimmassa määrin ja tämä on syytä pitää nyt koko ajan tässä keskustelussa mukana tämän haluan vielä tässä kertaalleen alleviivata että nyt tehdään historiallista ratkaisua hienoa että meillä on tämä päätös tänään tässä esillä ja ja hallitus on tarttunut siihen mihin hallitusohjelmassa luvattiin ja näin tässä mennään eteenpäin

sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnöstä niin sanottuun vanhustenhuollon hoitajamitoitukseen oikea lain nimi on vähän fiinimpi mutta siitähän on kysymys että paljonko velvoitetaan ikäihmisten vanhusten hoitolaitoksissa olemaan olemaan hoitajia ja keskustelua taitaa olla pian kolmatta neljättä tuntia käytynä mutta se on ihan oikein tämä on todella iso asia ja taitaa olla niin että kaikki puolueet ja ryhmittymät jotka täällä eduskuntasalissa ovat nyt edustettuina ovat tämän myös viime vaaleissa luvanneet suomalaisille ikäihmisille ja myöskin sitten meille lapsille ja lastenlapsille sinänsä tämä ei mikään helppo harjoitus ole ja ymmärrän myös opposition puheenvuoroja ja kritiikkiä että tämä on aika

tällä vaalikaudella siteerannut aiemminkin tässä salissa john f kennedyä että teemme näitä ja muita asioita ei siksi koska ne ovat helppoja vaan koska ne ovat vaikeita ja tämä on tosi vaikea juttu tämä on todella vaikea juttu toteuttaa mutta kyllä tämä on moraalisesti ja inhimillisesti me olemme velkaa velkaa tämän siinä mielessä on hyvä että keskustelu on kulkenut myös siihen miten tämä toteutetaan eikä pelkästään siihen kuka teki virheitä milläkin välillä kyllä täytyy ministeri kiurun kanssa siitä olla samaa mieltä että täällä on ollut kaikenvärisiä hallituksia täällä on ollut sinivihreätä ja täällä on ollut sinipunaisia hallituksia täällä on ollut perussuomalaisen violettia hallituksessa ja ja tuota hommaa hommaa on ollut vaikea toteuttaa ja nyt se toteutetaan pidän tätä sosiaali ja terveysvaliokunnan valitsemaa linjaa ihan oikeana että portaittain koska ei niitä hoitajia putoa taivaasta yhtäkkiä pitää saada heitä koulutettua ja myös sitten kuntien ja tulevien sote maakuntien pitää valmistautua että on rahaa tämä todella toteuttaa täällä on on moni edustaja puhunut tästä asiasta ja minäkin haluan tämän nostaa esille muun muassa edustaja hanna leena mattila otti esiin ja muutkin ovat maininneet että kyllähän iso asia on nyt se että meidän pitää saada houkuteltua nuoria ja miksei vähän vanhempiakin ammatinvaihtajia hoitoalalle se on se on nyt valtavan iso kysymys mitä itsekin olen kuullut omasta lähipiiristäni työolot eivät ole sillä tasolla että me saisimme motivoituneita ja oikeat ominaisuudet omaavia ihmisiä hoitajiksi lähtemään ja ennen kaikkea pysymään pysymään siellä alalla se on osin palkkakysymys mutta kysymys on myös johtamisesta kysymys on työolosuhteista ja haluan yhden asian puhemies tähän loppuun ottaa esille turvallisuuden on ihan karmeaa että ihmiset jotka hoitavat toista pelastavat ihmisten henkiä ja ja pyrkivät perusturvallisuudesta hygieniasta ja muusta huolehtimaan kokevat väkivaltaa työssään se pitää kaikin eri tavoin kitkeä siinä on kysymys suomalaisen yhteiskunnan pahoinvoinnin vähentämisestä mutta on se kuulkaa vähän semmoinen arvokysymyskin kyllä pitää kunnioittaa kun ihmisellä on valkoiset vaatteet ja hän tulee auttamaan ei ratkaisu voi olla että kun on kännissä ja lääkkeissä niin sitten voi nyrkittää sellaista ihmistä tähän toivon kiinnitettävän huomiota
arvoisa herra puhemies sitova hoitajamitoitus vanhuspalveluihin on historiallinen päätös se on päätös jota on pitkään odotettu se on asia joka nousi erityisesti esille viime keväänä vanhuspalvelukriisin yhteydessä silloin täällä eduskunnassa oli muistaakseni yhdeksän puoluetta joista kahdeksan oli sitovan henkilöstömitoituksen kannalla yksi sitä silloin vastusti tämä luvattiin vaaleissa ja nyt se toteutetaan arvoisa puhemies tämä on iso kysymys niiden vanhusten kannalta jotka ovat palveluissa tämä on iso kysymys henkilöstön kannalta ja tämä on iso kysymys omaisten kannalta on pohdittu paljon sitä miten saadaan hoitohenkilöstö hallitus lisää noin viidentuhannen opiskelijan edestä lähihoitajakoulutuspaikkoja mutta iso kysymys on myös se miten pystytään alalla siinä kysymys on toki palkkauksesta mutta myös työolosuhteista

täällä on selvästi toivottu vähän myös sitä että muistellaan historiaa kun niin jyrkästi on kiistelty siitä että mitä mieltä tästä ollaan oltu muistan hyvin kun vanhuspalvelulakia historiallista odotettua vanhuspalvelulakia tehtiin silloin viisi hallituspuoluetta oli sitovan hoitajamitoituksen kannalla yksi sitä vastusti ja se ei silloin tullut vanhuspalvelulakiin silloin sovittiin että jos vapaaehtoisilla toimilla ei päästä siihen tavoitteeseen

siihen ei päästy vapaaehtoisilla toimilla ja miten kävi sitä ei säädetty ja jälleen yksi puolue oli vastaan ja kuten aikaisemmin mainitsin viime keväänä kun karmealla tavalla tuli esille julkisen puolen mutta erityisesti yksityisen bisnespuolen rahantavoittelun vuoksi tehty

kysymykseen tarttumaan ensinnäkin minusta oli hienoa tämä edustaja kurvisen havainto siitä että kyllä me pystymme tekemään raskaita päätöksiä tässähän on kysymys siitä että me joudumme löytämään ne rahat ei raha kasva puussa ja tältä osin me olemme joutuneet katsomaan myöskin sitä yhdeksäntoista pilkku yhden miljardin sosiaali ja terveydenhuollon pottia kyllä tässä edustaja vartiainen on kysymys siitä että me liikutamme käytännössä rahoitusta hoitaaksemme myöskin sitä velkaa jota yhteiskunnalla on henkisesti kertynyt näitä ihmisiä kohtaan jotka ovat tehostetussa palveluasumisessa käytännössä tilastollisesti noin kaksi vuotta kyllä meidän täytyisi miettiä kaiken sen jälkeen mitä me olemme nähneet ja kokeneet että sellaisella mitoituksella ei voi enää mennä tässä on on ollut aika iso hoivan kriisi taustalla ja tuolla kentällä on odotettu miten eduskunnassa reagoidaan kyllä tässä nyt on jo aika tehdä päätöksiäkin siltä osin parempi myöhään kuin ei milloinkaan minusta on on ollut hienoa että me olemme saaneet nämä työmarkkinaosapuolet sieltä hoivan piiristä nyt yhteiseen pöytään silloin kun tämä lakiesityksen pohja valmisteltiin siinä olivat nimenomaan työnantajat mukana niin ktn kuin halinkin toimesta siellä olivat työntekijäjärjestöt itse paikalla miettimässä miten tämä koko kuvio pitäisi järjestää ja tätä kautta myös super tehy ja ja jhl ovat tehneet valtavasti töitä tässä kokonaisuudessa siltä pohjalta syntyi tämä hoitajamitoitusta koskeva esitys harva ehkä osaa edes pysähtyä siihen mitä tässä oikeastaan tehdään minusta kurvinen tässä hyvin totesi sen tämä projektihan on oikeastaan paisunut kuin pullataikina on kaikkien puolueiden näkökulmia tässä on ministeri kiurun toteamana silloin vielä valiokunnan puheenjohtaja kiurun toteamana että yksi lause riittää ja tiedättekö se löytyy nyt sieltä kahdennestakymmenennestä pykälästä kun katsotte toki äidinkieltä opiskelleelle siitä on tullut virke mutta se on vielä siellä siellä se on siellä siellä se on kahdennessakymmenennessä pykälässä mutta sitten on tullut lisää elementtejä tähän keskusteluun on tullut tämä hoitoisuus mistä edustaja laiho puhui minusta hyvin kyllä hallitusohjelmaneuvotteluissa myönnettiin että on varmasti järkevää että tulee tällainen valtakunnallinen apparaatti jolla tarkastellaan sitä minkälainen hoitoisuus on missäkinpäin suomea ja missäkin tehostetussa palveluyksikössä tältä osin se hoitoisuus tuli tähän mistä se rai sitten tulee neljässäkymmenessä prosentissa meidän ympärivuorokautisen hoidon yksiköistä se on jo käytössä ei meidän kannata keksiä pyörää uudelleen tämä on vain se fakta no miksi juuri tämä no esimerkiksi sähköinen reseptijärjestelmä miksi juuri yksi järjestelmä eikö nyt olisi hyvä kun tehdään tällainen näinkin iso siirtymä aika nopealla ajalla ettei jokainen kunta rupea miettimään että mitäs vehjettä siellä käytetään kyllä tässä nyt on todettu että käytännössä sellainen mikä on ollut laajassa käytössä ja mistä meillä on jo pitkä kokemus otetaan käyttöön eli järjestelmää on kehitetty jo vuosikymmeniä tämä on siis vuosikymmenten saatossa kehittynyt järjestelmä ja sillä sitä hoitoisuutta mitataan tulee uudet sukupolvet jotka varmasti tuunaavat mutta tämä sukupolvi täällä salissa ottaa nyt käyttöön myöskin hoitoisuuden raista on säädetty tässä laissa ja sitä kautta on tullut uutta pykälää työmarkkinajärjestöt pitivät yhtenä keskeisimpänä ottaa tämä työnjakoasia esiin mitä on välitön työ ja välillinen työ otettiin se tähän samaan pakettiin ja lopputulos on historiaa neljää pykälää on on muutettu useissa kohdissa ja tästä tuli pieni tiiliskivi mutta hyvä näin sen takia myös vaikutusarvioinnit on kyllä varmaan yhtenä parhaimmista lakiesityksistä tehty niin edestä kuin takaakin tässä on todella vahvasti arvioitu se mistä niitä hoitajia tulee siinä oli monella edustajalla todella hyviä kysymyksiä en mene nyt yksityiskohtiin mutta totean että jopa arviointineuvosto oli sitä mieltä että tässä on tehty hyvä arviointi tämän lakiehdotuksen pohjaksi edustaja talvitie kysyi että milloin tulevat muut osuudet tämä on erittäin tärkeätä niin kuin myös se mitä risikko tässä totesi myös muut ryhmät ovat tärkeitä me emme puhu vain tehostetun palveluasumisen ihmisistä vaan me puhumme kaikista ikäihmisistä minä itse koen että tällä hallituskaudella on kyllä ikäihmisten aika koska hallitusohjelmassa on neljä tavoitetta yksi niistä on ikääntyvien ihmisten palveluiden parantaminen ja ja tämä toinen setti tulee tässä vaiheessa en pysty vielä sanomaan milloin mutta me tällä hetkellä sitä nimenomaan valmistelemme todettakoon vielä kaikille muillekin kysyjille että kiitos tästä keskustelusta valiokunnan puheenjohtajalle erityinen kiitos te olette tehneet siellä porukalla todella hyvän työn kaikille valiokunnan jäsenille valtava sitoutuminen ja näin nopeasti saitte tämän kuosiin sen jälkeen kun perustuslakivaliokunnan lausunto tuli perustuslakivaliokunnalle suuri kiitos että hoiditte tämän asian tämä auttaa meillä koronakriisiin mahdollisesti syksylläkin jos tilanne pääse pahenemaan ja ja loppujen lopuksi kiitos kaikille muillekin valiokunnille ja koko eduskunnalle siitä että olemme päässeet tiemme päähän tässä asiassa

arvoisa puhemies pitkään tietysti harkitsin vieläkö tästä kannattaa lähteä keskustelemaan mutta tässä olivat eräät kollegat jo viidettä kierrosta liikkeellä ja itselläni tämä on nyt kolmas puheenvuoro käytän tämän sen takia että talousasiat ovat nousseet tässä erittäin keskeisesti esille

ministeri kiuru äsken aloitti erittäin hyvin juuri sillä että tämä yhdeksäntoista pilkku kuuden miljardin kokonaisuus on kuitenkin tässä tarkasteltavana minä pidän siitä edustaja vartiaisen ajattelusta että kakku pitää leipoa ennen kuin kakku on jaettava ja nyt kiinnittäisin huomiota siihen että julkisen talouden suunnitelmassa keväältä sitä sinänsä paljon kritisoitiin ja sen sivulla kaksikymmentäneljä on varsin tarkkaan kuvattu mistä löytyy esimerkiksi sata miljoonaa euroa rahoitusta nyt käsillä olevaan hankkeeseen ja siinä mainitaan että kuusikymmentä miljoonaa löytyy sairausvakuutuskorvauksista kun se on täällä tuotu esiin olen kuullut

minun mielestäni me joudumme nimenomaan nyt priorisoimaan kehyksen puitteissa näitä rahoja uskallan väittää että kuusikymmentä miljoonaa euroa on eettisemmässä ja vaikuttavammassa käytössä ikääntyneiden ihmisten palveluasumisessa kuin siinä että me sadankahdenkymmenen euron lääkärilaskua kompensoimme sairausvakuutuksesta kymmenellä eurolla per käynti jolloin se on aika vaikuttamatonta toimintaa monella tavalla mitä me me saamme sillä kuudellakymmenellä miljoonalla eurolla me saamme sillä sillä laskelmalla johon tämä perustuu sillä että viisikymmentäneljätuhatta euroa vuodessa on yhden yhden tehostetun palveluasumisen hoitajan kokonaiskustannukset ja siinä on tietenkin palkka sosiaaliturvakustannukset ja paljon muuta tuhatkaksisataa hoitajaa lisää mitä tarkoittaa tuhatkaksisataa hoitajaa nolla pilkku seitsemän mitoituksella se tarkoittaa että me hoidamme melkein kaksituhatta ihmistä lisää vanhusten palveluasunnossa sillä rahalla jonka me nyt käytämme näihin korvalääkäri ja yksityislääkärikäynteihin kymppi per potilas tämä on juuri sen kaltaista keskustelua mitä mielelläni kävisin tässä salissa silloin me emme ole rikkomassa kehyksiä emme ole nostamassa verotusta emme ole ottamassa lisää lainaa tähän tarkoitukseen vaan liikumme sen suuren kehyksen sisällä ja priorisoimme siellä vaikuttavalla tehokkaalla tavalla rahoja tavalla joka on kaikkein tehokkainta ja eettisintä

tämän hoitajamitoituksen osalta on kovin paljon kiinnitetty huomiota siihen kuntien kustannusten korvaamiseen ja siihenhän liittyy tuo perustuslakivaliokunnan lausuntokin kuntien rahoitusperiaatteesta tämä periaatehan on muodostunut perustuslakivaliokunnan käytännössä kun on tarkasteltu isojen esimerkiksi valtionosuus ja verontasausjärjestelyjen yhteydessä tai sote uudistuksen esitysten yhteydessä sitä että kaikille kunnille tulisi ikään kuin riittävässä suuruusluokassa resursseja hoitaa laissa säädetyt tehtävät perustuslakivaliokunta luonnehti tätä että valiokunnan mielestä rahoitusperiaatteen toteuttaminen edellyttää riittävää rahoitusta kunnille lakisääteisen hoitajamitoituksen toteuttamiseksi joko täysimääräisesti tai ainakin siten että kunnilla on tosiasialliset edellytykset suoriutua tästä velvoitteestaan tätä on toteutettu nyt sitten siirtymäsäännöksen tarkentamisella mutta taustalla pitää kaiken aikaa muistaa että kunnilla on alun alkaen itsehallintoon kuuluvana tehtävänä huolehtia vanhusten palveluista ja kun perusoikeudet on perustuslakiin sisällytetty niin sinne on kirjoitettu nimenomaan sosiaali ja terveyspalveluiden osalta että se on julkisen vallan tehtävänä siis valtion ja kuntien yhdessä kuntien ihan alkuperäisiä tehtäviähän on ollut vanhainkotien rakentaminen vanhustenhuollon järjestäminen ja se ei ei ole mihinkään poistunut tässä välissä että tämä tasokkaan ja riittävän vanhustenhoivan järjestäminen on kaiken aikaa ollut samanaikaisesti myös kuntien tehtävänä

sen sen takia ei pidä pyrkiäkään millimetrintarkasti siihen että aina kun

kunnan hoitamaa tehtävää parannetaan yhteiskunnan kehittyessä siihen pitäisi jokaiseen millimetriin osoittaa erillinen rahoitus kun se tehtävä ja sen kunnollinen hoitaminen on kuulunut jo niihin kunnan perustehtäviin alun alkaen tämä on tässä keskustelussa vähän unohtunut ja nyt tulevaisuuteen päin on on hyvä pitää aina mielessä että myös kuntien pitää priorisoida näitä tehtäviään siten että ne tärkeimmät ja ydintehtävät hoidetaan hyvin ja niihin sitten tulee valtionosuusjärjestelmästä verontasauksesta ja muista apua ja ja lainsäädäntöä kehitettäessä on hyvä katsoa rahoituksen toteutumista mutta se ei koskaan voi poistaa sitä kunnan alkuperäistä vastuuta kunnan omalla verotulolla myöskin hoitaa näitä ydintehtäviä toivottavasti tämä siirtymäsäännöksen tarkistaminen osaltaan helpottaa tämän tärkeän vanhustenhoivan osalta tuon yhteisen julkisen vallan tehtävän parempaa täyttämistä
arvoisa puhemies merkittävimmiksi rahoituslähteiksi hallitus on kertonut yksityisen terveydenhuollon sairausvakuutuskorvausten leikkaamisen palveluhankintojen ja ostopalvelujen tehostamisen digitalisaation hyödyntämisen sekä apteekkipalveluissa ja lääkehuollossa tehtävät muutokset täällä nostettiin esille nämä yksityisten kela korvaukset ja että yksityisellä lääkärillä käynnistä saa alle kymmenen euroa ja se on ihan totta se on siis vain noin viisitoista prosenttia koko lääkärikäynnin hinnasta mutta miettikääpä sitä että jos sillä osa ihmisistä käy siellä yksityisellä lääkärillä eikä kuormita julkista terveydenhuoltoa niin sehän on todella halpa hinta kyllä sillä symbolinen merkitys ihmisille että saa jotakin siellä on paljon ihan pienituloisia perheitä keskituloisia perheitä paljon lapsiperheitä eläkeläisiä jotka käyttävät he käyttävät kuitenkin niitä yksityisiä palveluita ja meillä julkisten palveluiden kautta ei pääse tiettyihin erikoislääkäreiden palveluihin mikä tuli täällä hyvin esimerkiksi silmälääkäri tai gynekologi niin me voimme unohtaa sitten tämmöiset tarkastukset mitkä olisivat kuitenkin ihmisten terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisyn eli varhaisen toteamisen kannalta todella tärkeitä sitten nostaisin tähän esille vielä tämän potilasdirektiiviasian eli mikäli kela korvaukset lakkautetaan on potilailla mahdollisuus toisessa eu maassa saada yksityisellä puolella hoitoa julkisen sektorin asiakasmaksuilla mutta suomessa yksityisestä hoidosta ei saisi mitään korvausta

ole mahdollisuuksia tai voimavaroja lähteä hakemaan muista eu maista hoitoa kenellä siihen olisi sitten varaa voitte sitä kukin tahollanne miettiä meidän on suomessa pystyttävä tarjoamaan ihmisille julkisen palvelun piiriin kuuluva hoito sekä saatavuuden että maksujen suhteen sellaisella toimintamallilla joka huomioi sekä eun potilasdirektiivivaatimukset että asiakkaiden yhdenvertaisen kohtelun se on meidän kaikkien suomen kansalaisten etu ja nimenomaan sillä että meillä on sekä yksityisiä että julkisia toimijoita ja huomioidaan kaikki toimijat otetaan heidät mukaan tekemään tätä työtä niin me saamme parannettua hoitoonpääsyä ja pystytään turvaamaan laadukas hoito

täällä edustaja koskinen käytti hyvän puheenvuoron siitä että kuntien velvollisuus on esimerkiksi vanhustenhuolto sehän on on ihan totta mutta kyllähän me olemme sopineet jo monta hallituskautta sitten että jos lakiin tulee joku uusi velvoite ja tämä on uusi velvoite niin minun mielestäni se on ihan oikeus ja kohtuus aivan niin kuin moni muukin laki tällä hetkellä jos sinne lisätään jotain niin se on oikeus ja kohtuus että kunnille maksetaan

niin kuin kustannusvaikuttava koska meillä on valtava paine ollut sinne perusterveydenhuoltoon ja myöskin ja erikoislääkärien vastaanotoille siinä on on ollut pieni kannuste pieni pieni vastaantulo ja monet ovat hyödyntäneet sitä ja silloin nämä henkilöt eivät ole kuormittaneet sitä sitä julkista sektoria eli väitän että aika pienellä rahalla on säästynyt yhteiskunnalta rahaa mutta se on tietysti vaikuttanut niin että omavastuuosuus on noussut suomessa eu maista näissä terveydenhuollon kustannuksissa ainakin oma kantani on siis se että että miksi tähän pitää käyttää sitä kela korvausta kun tässä on vielä sekin että kun kela korvaukset nyt otetaan niin silloin komissio tulee aivan varmasti puuttumaan siihen potilasdirektiivin maksujärjestelmään komissio on antanut meille pienen ajan että me kela korvauksella hoidamme sen nyt kun tulee tapahtumaan se että kela korvaukset otetaan pois

siitä huolimatta sitä mieltä että se on ollut kuitenkin kustannusvaikuttava toimi ja se on kuitenkin edistänyt ihmisten terveyttä siellä on tehty mammografioita siellä on tehty urologin selvityksiä siellä on tehty erilaisia syöpätutkimuksia siellä on tehty silmälääkärin ja gynekologin tutkimuksia ja niin edelleen juuri niitä erikoisaloja joita ei sieltä perusterveydenhuollosta saa niin niitä eikä voi mennä erikoissairaanhoitoon koska esimerkiksi gynekologin palvelut eivät ole saatavilla erikoissairaanhoidossa nimenomaan terveyden edistämisen näkökulmasta tämä on valintakysymys mutta mielestäni olisi ollut vanhusten arvoista että se otetaan että sitä rahaa olisi ollut ihan kunnolla

arvoisa herra puhemies tämä iltapäivä ja alkuilta on ollut erittäin hyvää keskustelua me me olemme keskustelleet vanhusten elämästä ja palveluista ja ja tämä on on ollut erittäin hyvää keskustelua tämä kuvaa sitä miten laajan asian kanssa me olemme tekemisissä vaikka me tänään periaatteellisesti keskustelemme henkilöstömitoituksesta ympärivuorokautisessa tehostetussa palveluasumisessa olevien ihmisten osalta mutta asia on erittäin laaja kuten edustaja risikko totesi ja peräänkuulutti muun muassa vanhusten oikeusturvaa ja hoivatakuuta niin tämä henkilöstömitoitus myös vahvistaa sitä kautta näiden ihmisten oikeusturvaa kun heille tarjotaan parempaa palveluiden laatua ja oikeusturvaa siltä osin sitten täällä on peräänkuulutettu myös sitä että että vanhusten palveluita pitäisi kehittää ja peräänkuulutettu digipalveluita me kaikki jotka työskentelemme vanhusten palveluiden parissa varmasti tiedämme sen että digitaalipalveluita ja digipalveluita kehitetään kovaa vauhtia kaikkialla suomessa ja se on saanut voisiko voisiko sanoa semmoisen ihan hyppäyksen monellakin tavalla nyt tämän sote uudistuksenkin myötä ja ja kun me kehitämme sote uudistusta niin siltäkin osaa sote uudistus tuo parempaa parempaa oikeusturvaa ja palvelua myös ikäihmisille kun siellä kootaan palvelut yhteen mikä sitä kautta helpottaa muun muassa kotona asuvien ikäihmisten palveluiden saatavuutta ja sitä kokonaistilanteen hallintaa huomattavasti paremmin sitä kautta me myös pääsemme keskustelemaan tästä teemasta ensi keväänä kun sosiaali ja terveydenhuollon uudistusta tehdään mutta se minkä takia oikeastaan pyysin puheenvuoron oli se että että olen pitkään ollut omaishoitajaliiton puheenjohtajana myös myös itse omaishoitajana monta vuotta ja on ollut erittäin ilo kuunnella

peräänkuulutetaan nyt aivan kuten kollega kimmo kiljunen tuossa totesi

omaishoitajista on ikäihmisiä ja he hoitavat omaa puolisoaan mutta meillä on samanaikaisesti noin työssä käyvää omaishoitajaa jotka hoitavat läheistään tämä on sellainen haaste joka meitä kohtaa ikäihmisten osalta että meidän pitää kehittää meidän työelämäämme sellaiseksi että se mahdollistaa myös työssä käyvien ihmisten omaishoitotilanteen silläkin me autamme sitten tulevaisuudessa ikäihmisten

arvoisa puhemies myös minä kiitän käydystä keskustelusta mutta tähän edustaja kiljusen viimeiseen toiveeseen siitä että että tekisimme vielä enemmän omaishoitajien eteen ja erityisesti heidän jotka ovat siellä työkentällä ja töissä kerron teille että olen tehnyt lakialoitteen liittyen siihen että työssä oleva omaishoitaja voisi jäädä omaishoidon vapaalle ilman että hänen täytyy irtisanoutua työstään tällä hetkellä lakihan mahdollistaa sen mutta ei kuitenkaan velvoita työnantajaa antamaan tällaista vapaata se tarkoittaisi silloin sitä että omaishoitotilanteessa niitähän voi tulla hyvin äkillisesti myös voi tulla esimerkiksi vakava sairaus perheeseen ja henkilö voi joutua jäämään tai haluaa jäädä hoitamaan läheistään esimerkiksi saattohoitovaiheessa tämä olisi mahdollista tällä tavalla meidän tulisi kehittää että se olisi entistäkin enemmän empaattinen ymmärtäväinen ja salliva ja todellakin ihmisellä olisi mahdollisuus jäädä omaishoidon vapaalle ilman että täytyy irtisanoutua toivon hallitus että teette toimia jotta mahdollisesti lakialoitteen sisältö saadaan jossakin vaiheessa voimaan se jos joku olisi erittäin tärkeää ja silloin meidän puheemme kävisivät myös toteen mitä me täällä puhumme samoin liittyen saattohoitoon me kaikki puhumme siitä kauniisti täällä ja toteamme miten tärkeää se on saattohoitoa on myös mahdollista parantaa entisestään suomessa muun muassa tuomalla se lakiin tekemällä hyvästä saattohoidosta jokaiselle ihmiselle subjektiivisen oikeuden me voimme tehdä täällä eduskunnassa niitä asioita viedä niitä lain me kauniisti täällä puhumme nyt on vanhustenhoidon henkilöstömitoitus saatettu lain tasolle se on nolla pilkku viisi se voisi olla myös enemmän on toivottavaa että yksiköissä kunnioitetaan vanhuksia ja nostetaan mitoitusta tarvittaessa esimerkiksi sinne nolla pilkku seitsemään jos ihminen on huonokuntoinen ja tarvitsee useamman hoitajan avustusta

arvoisa herra puhemies esittelen tässä hyvin tiiviisti sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön asiasta tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi covid yhdeksäntoista epidemian aiheuttaneen koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavasta tietojärjestelmästä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi kansankielellä puhutaan siis koronaäpistä eli mobiilisovelluksesta jolla tartunnalle altistuneet tavoitettaisiin

pyydän salissa hiljaisuutta täällä puhutaan asiaa edustaja lohi olkaa hyvä
arvoisa puhemies tavoitteena on siis että väestölle tarjotun mobiilisovelluksen avulla henkilö voi itse osallistua koronaviruksen leviämisen estämiseen mobiilisovelluksella katsotaan voitavan tehostaa testaa jäljitä eristä ja hoida mallin toimintaa sosiaali ja terveysvaliokunta pitää mobiilisovelluksen käyttöönottoa ja ehdotettuja säädösmuutoksia tarpeellisina ja tarkoituksenmukaisina valiokunta ehdottaa lakiehdotuksen hyväksymistä eräin erityisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoon perustuvin muutoksin jotka ilmenevät tarkemmin valiokunnan mietinnön yksityiskohtaisista perusteluista lisäksi valiokunta ehdottaa että eduskunta hyväksyy yhden lausuman sosiaali ja terveysvaliokunta kiinnittää erityisesti huomiota siihen että sovelluksen on oltava riittävän kattavasti väestön käytössä jotta siitä väestötasolla hyötyä eri väestönosien mahdollisuudet sovelluksen käyttöön vaihtelevat valiokunnan käsityksen mukaan käytännössä paljon niin tarvittavien mobiililaitteiden kuin tiedollisten valmiuksienkin puolesta erityisesti sovelluksen käyttöönotto iäkkäiden riskiryhmään kuuluvien piirissä saattaa jäädä vähäiseksi valiokunta korostaa sitä hallituksen esityksessäkin mainittua seikkaa että sovelluksen käytön tulee olla yksinkertaista ja että sovellusta ladattaessa informointi tietojen käsittelystä tulisi laatia selkokielellä eri väestöryhmät huomioon ottaen liikenne ja viestintävaliokunta joka antoi sosiaali ja terveysvaliokunnalle lausunnon asiasta pitää tärkeänä että jatkossa seurataan aktiivisesti eri maiden kehitystä ja eri jäsenvaltioiden sovellusten yhteentoimivuuteen liittyvää valmistelua

arvoisa herra puhemies kiitoksia sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja lohelle hyvästä esittelystä tämän koronajäljityssovelluksen osalta arvoisa puhemies käsittelyssä olevan esityksen mukaisesti mobiiliteknologiaa pyritään käyttämään hyödyksi myös koronaviruksen tartuntaketjujen selvittämiseen terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarjoama mobiilisovellus ja sen taustajärjestelmä voisivat tuoda merkittävän lisän terveydenhuollon toimintayksiköissä tehtävälle jäljitystyölle ja auttaa katkaisemaan tartuntaketjuja nopeammin keskityn liikenne ja viestintävaliokunnan puheenjohtajana nyt lähinnä

viestintäsektorin huomioihin on on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota riskeihin joita tällainen uudenlainen kansalaisten tietoja ja käsittelevä tietojärjestelmä tuo mukanaan kuten liikenne ja viestintävaliokunta on lausunnossaan painottanut järjestelmän tietoturvallisuudesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää sillä käsiteltävät tiedot ovat osittain arkaluonteisia vaikka yksittäiset henkilöt eivät järjestelmän tallentamista tiedoista olisikaan tunnistettavissa mobiilijärjestelmästä saadaan toivottuja hyötyjä vain jos tarpeeksi suuri osa kansalaisista alkaa käyttää sovellusta tämä edellyttää että kansalaiset luottavat järjestelmään sekä siihen että heistä kerätään vain tarvittavia tietoja ja että kerätyt tiedot ovat järjestelmässä turvassa pidänkin hyvänä että kyberturvallisuuskeskus arvioi sovelluksen ja taustajärjestelmän tietoturvallisuutta ennen sovelluksen käyttöönottoa tälle täytyy myös varata riittävästi aikaa kuten tässä edellä kuultiin sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalta liikenne ja ja viestintävaliokunta onkin lausunnossaan esittänyt sosiaali ja terveysvaliokunnalle mietintöön sisällytettäväksi lausumaehdotuksen jossa edellytetään valtioneuvoston seuraavan mobiilisovelluksen ja taustajärjestelmän kehittämistä ja toimivuutta tiiviisti erityisesti yksityisyydensuojan ja tietoturvan kannalta arvoisa puhemies asiantuntijakuulemisissa liikenne ja viestintävaliokunnan huomio kiinnittyi yksityisyydensuojan ja tietoturvan lisäksi ennen kaikkea avoimen lähdekoodin merkitykseen järjestelmän lähdekoodin avoin julkaiseminen kaikilta niiltä osin kuin siitä ei ole tietoturvan kannalta haittaa on erittäin tärkeää jotta järjestelmän toimintaa voidaan arvioida riippumattomasti onkin hyvä että esittelevän ministeriön mukaan näin aiotaan toimia arvoisa puhemies euroopan komissio on on antanut suosituksen mobiiliteknologian hyödyntämisestä covid yhdeksäntoista kriisissä ja vastaavanlaisia bluetooth yhteyttä hyödyntäviä jäljityssovelluksia kehitetään parhaillaan useissa maissa ympäri eurooppaa ja myös laajemmin maailmassa mobiilijärjestelmää kehitettäessä onkin syytä huolehtia siitä että eri maiden sovellukset toimisivat mahdollisimman hyvin yhteen erityisesti eu tasolla kun ihmiset alkavat jälleen yhä enemmän liikkua valtioiden rajojen yli jotta sovelluksesta saadaan paras mahdollinen hyöty

sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja lohen referoimassa mietinnössä ja liikennevaliokunnan puheenjohtaja kymäläisen referoimassa lausunnossa oli pitkälti sama huoli ja niitä täydensi osaltaan äsken myös edustaja juvonen puheenvuorossaan me pystymme tekemään juridiikan tälle uudistukselle sitähän me juuri nyt olemme tekemässä uskon myös että tekniikka löytyy koska kansainvälisiä esimerkkejäkin on mutta se suurin haaste tulee olemaan se miten tämä käytännössä saadaan käytän tätä muodikasta sanaa jalkautettua koska tässä on juuri tämä asia että meillä on paljon väestöryhmiä jotka saattavat vierastaa tällaista ja tämä perustuu kuitenkin kuitenkin vapaaehtoisuuteen ikäihmiset ovat tässä tässä haaste eli me tulemme todella sitten kun meillä on tekniikka olemassa ennennäkemättömän haasteen eteen käytännössä pelaamaan jotta me saamme sen hyödyn mitä kuluja tähän uhratut mahdolliset voimavarat sitten ovatkin aiheuttaneet tämän huolen halusin tässä tässä tuoda en ollenkaan

tässä esityksessä ehdotetaan säädettäväksi covid yhdeksäntoista epidemian aiheuttaneen koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavasta tietojärjestelmästä koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi mahdollista sovellusta tavoitteena on että voitaisiin tämän mobiilisovelluksen avulla tehostaa testaa jäljitä eristä ja hoida mallin toimintaa tällä hetkellä koronatilanne suomessa on rauhallinen ja tällä lakiesityksellä varmasti suunnitellaan aaltoon varautumista mikäli sellainen tulee niin on tietenkin tarpeen ottaa käyttöön kaikki ne keinot mitkä meillä otettavissa ovat jotta me pystymme jäljittämään

altistuneita mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti niin että että saadaan heidät kiinni ja ohjattua sitten jatkohoitoon ja tutkimuksiin täällä nousikin esille tietoturvallisuus ja yksityisyys jotka ovat lähtökohtana tietenkin että tällainen sovellus voidaan ottaa käyttöön ja ja niistä on tarpeen huolehtia käytännössä myös se että se on vapaaehtoinen on ainakin tässä vaiheessa nyt välttämätöntä jotta sellainen voidaan ottaa käyttöarsenaaliin huomioiden se että vaikka ne olisivat tunnistamattomia tietoja ei voida kuitenkaan niin varmoja siitä olla

että siinä voi olla riskejä tästä pitää huolehtia sitten on huomioitava että mikäli tämä olisi laajemmassa käytössä niin tämä aiheuttaa toki sitten lisätyötä silloin tulee enemmän tietoon altistuneita ja se aiheuttaa kunnille ja sairaanhoitopiireille lisätyökuormaa tässä jäljitystyössä ja ja niissä arvioinneissa ja hoitoonohjauksissa siihen pitää kunnissa varautua tämä lakiesityshän on tarkoitettu väliaikaiseksi tulemaan voimaan elokuun lopusta ja se olisi voimassa maaliskuun loppuun kaksituhattakaksikymmentäyksi harmillista on että tämä tulisi käyttöön vasta elokuun lopussa kun ajatellaan että koulut alkavat elokuun puolessavälissä ja monet palavat

etätöistä fyysisiin töihin elokuun puolessavälissä olisi ollut hyvä että se olisi ollut jo silloin käytössä mutta pääasia joka tapauksessa on että mikäli mahdollinen toinen aalto tulee niin se saataisiin siinä vaiheessa laajalti käyttöön ja mahdollisimman monen monen ihmisen puhelimeen ladattavaksi

arvoisa puhemies tervehdin tätä koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavaa tietojärjestelmää ilolla sillä on tärkeä rooli testaa eristä hoida mallin tukena mobiilisovellus on maksuton ja vapaaehtoinen mikä on tässä tilanteessa perusteltua toisaalta kun tiedetään että sovelluksen on oltava riittävän laajasti käytössä jotta siitä olisi hyötyä niin vapaaehtoisuudesta huolimatta sen käyttöön on kannustettava eri tavoin sen luotettavuudesta ja tietosuojasta on huolehdittava ja sen käytettävyyteen on kiinnitettävä erityistä huomiota onneksi suomessa on korkeaa osaamista mobiiliteknologiasta ja käytettävyydestä ja uskon että täällä varmasti ratkaisuja löydetään lisäksi tarvitaan kansainvälistä yhteistyötä eri maiden järjestelmien yhteentoimivuuden varmistamiseksi jotta ihmisten liikkuvuuden lisääntyessä jäljitys saadaan ulotettua myöskin mahdollisiin kansainvälisiin altistumisiin juuri tällä hetkellä meillä suomen tartuntatilanne on varsin hyvä ja ja toivotaan että se tällaisena pysyy mutta samaan aikaan me kuulemme huolestuttavia uutisia nimenomaan maailmalla tautitilanteesta ja siinä mielessä tämä kansainvälinen ulottuvuus on erityisessä arvossa tämän toisen aallon ennaltaehkäisyksi mutta kiitoksia tämä on tärkeä esitys

arvoisa puhemies hienoa että saamme käyttöön mobiilisovelluksen ja toivottavasti saamme sen käyttöön mahdollisimman pian nyt kun vielä tautitilanne on hyvällä tasolla suomessa meillä on aikaa varautua siihen jos tauti uudelleen alkaa levitä

sovelluksesta voi olla hyötyä vaikka sen olisi ladannut paljon vähempikin määrä ihmisiä mehän tiedämme että nyt tälläkin hetkellä tauti leviää myös paikallisesti esimerkiksi pohjois ruotsissa tietyssä kunnassa tai tietyissä kunnissa ja voitaisiin arvioida että tällaisessa tilanteessa hyvinkin paikallinen sovelluksen käyttöönotto saattaisi olla apuna epidemian taltuttamisessa ja tartuntaketjujen jäljittämisessä voidaanhan jopa ajatella esimerkkinä että että täällä eduskunnassa meillä olisi käytössä tämä sovellus jolla me voisimme meidän työyhteisömme osalta tietää jo paremmin jos tauti alkaa levitä esimerkkejä löytyy monia muitakin ehkä tätä tätä pitäisi punnita vielä uudelleen minkälaista viestiä lähetetään siitä kuinka hyödyllinen sovellus on jos on niin että se pienempikin käyttäjämäärä itse asiassa on hyödyllinen itse pelkään sitä että tässä ikään kuin todetaan että no ei tullutkaan käyttäjiä riittävästi ja sovelluksesta olisi riittävää hyötyä mikä ei välttämättä ole näin nythän tässä on myös mahdollisuus kerätä tietoa tartuntojen leviämisestä paljon tarkemmin ja jakaa sitä ei tietenkään henkilötietoja mutta tietoa siitä missä epidemia liikkuu kun näitä tietoja aletaan kerätä laajemmin syksyllä silloin me voimme paljon paremmin kohdistaa erilaisia toimenpiteitä paljon paikallisempia mahdollisia rajoitustoimenpiteitä kuin nyt on jouduttu tekemään
arvoisa puhemies ajattelin itsekin tässä muutaman sanan sanoa kun olen tämän mobiiliäpin koronaäpin puolesta täällä aikaisemmin puhunut ja koettanut vaikuttaa on

nyt on ja tervehdin sitä ilolla on hyvä että tässä on juuri ne elementit mitkä pitääkin se on vapaaehtoinen se kunnioittaa yksityisyydensuojaa ja tietoturvasta pidetään huolta tältä pohjalta valiokunnan lausumaehdotus on on myös hyvä ja erinomainen eli ajatus tästä seuraamisesta ja puuttumaan jos jos sääntelyä tarvitsee vielä rukata aikataulullisesti varmaan kuten monessa muussakin koronakeskustelussa täällä tulee aina esiin olisiko tämä voinut olla nopeampi tai pikaisempi ja näin mutta tärkeintä on että kun tämä tehdään niin se tehdään hyvin ja kunnolla ja hyvä että tämä käyttöön tulee edustaja holopainen puhui tässä hyvin että tämä joka tapauksessa vahvistaa tätä testaa ja jäljitä työtä jonka onnistuminen on on kriittistä sille

että epidemia saadaan pidettyä kurissa jos ja kenties kun uusia tartuntaryppäitä jossain vaiheessa ilmaantuu eli hyvin tärkeä työkalu mitä useampi tätä käyttää toki sen parempi mutta vaikka

totta kai tämä edesauttaa testaus ja jäljitystyötä ennen kaikkea hyvä että tämä nyt tämän talon puolesta saadaan kuntoon ja kuten täällä taisi useampikin jo mainita on erittäin itse sovellus on helppokäyttöinen ja siitä viestitään hyvin jotta se käytännön toteutus onnistuu niin kuin tässä on nyt lait säädetty kuntoon